toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia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

puhemies nyt eduskunnassa käsittelyssä oleva koulutusrahastosta annettua lakia koskeva hallituksen esitys joka liittyy ammatillisen koulutuksen reformiin ja ensi vuoden alussa voimaan astuvaan lakiin ammatillisesta koulutuksesta on toki perusteltu ja ja aivan kannatettava

että lakimuutosta täydennetään siten että edellä mainitussa tapauksessa henkilöllä joka siis suorittaa tutkintonsa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana mutta saa todistuksen vuonna kaksituhattakahdeksantoista olisi oikeus ammattitutkintostipendiin edellyttäen luonnollisesti että muut stipendin myöntämisen edellytykset täyttyvät

arvoisa puhemies tämä lakiesitys yksinkertaistaa koulutusrahaston myöntämän ammattikoulutusstipendin myöntämisen kaikille suorittaneille jotka täyttävät muut stipendin ehdot eli viiden vuoden työssäolon ja enintään kuudenkymmenenkahdeksan vuoden iän vaikka ensimmäisestä tutkinnosta maksettava korotusosuus poistetaan vaatimus viiden vuoden työhistoriasta säilyttäisi stipendin edelleen kannustimena elinikäisen oppimisen toteuttamiseen ja jo työelämässä olevien uudelleenkouluttautumiseen

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on tyypillinen esimerkki siitä että tässä talossa on tällä hetkellä hyvin paljon lainsäädäntöä jossa lait risteävät eri valiokunnissa ja kun yhtä lakia muutetaan niin saattaa tulla näitä väliinputoajia vaikkapa koko tämä koulutusuudistus on samanlaisessa tilanteessa joka aiheuttaa sitten työttömyysturvapuolella näitä samoja täsmennyksiä siinä mielessä toivon että edustajat ovat tarkkoja omissa valiokunnissansa että näistä voimaantulomuutoksista ei tule tarpeettomia tipahtamisia tässä tilanteessa valiokunnassa pystyttiin se korjaamaan mutta aina ei pystytä koska lait tulevat niin nopealla käsittelyllä toivon että siinä mielessä meillä olisi vähän parempi mahdollisuus ennakoida niitä esityksiä mitä tänne tulee ja myös käsitellä ne huolella eikä juosta läpi niin kuin välillä budjettilakeja joudutaan tekemään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies suomessa todetaan vuosittain lähes viidensadan muiden kuin infektiivisten biologisten tekijöiden aiheuttamaa ammattitautiepäilyä työturvallisuuslaissa on kuitenkin ollut tähän asti tältä osin puutteita on hienoa että tämä hallituksen esitys puuttuu nyt noihin epäkohtiin pidän työnantajille tulevaa biologisten vaarojen ilmoittamisvelvollisuutta välttämättömänä työturvallisuustekijöiden vuoksi hallituksen esityksen valmistelutyössä on ollut mukana kolmikantainen valmistelutyöryhmä joten sillä on sekä työnantaja että työntekijäosapuolten kannatus olen tyytyväinen että valiokunta antoi asiasta yksimielisen mietinnön ja siitä kiitos valiokunnan jäsenille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on kysymys yleissopimuksesta joka käsittelee kulttuuriperinnön yhteiskunnallista vaikutusta ja merkitystä tämä sopimus nostaa esille myös yksilöt ja yhteisöt kohteiden lisäksi huomio kiinnittyy myös siihen että kulttuuriperintö voi toimia tärkeänä yhteisenä voimavarana ja että sen yhteisöllinen vaikutus on erittäin suuri kaikille kansalaisille tulee olla mahdollista saada tietoa omasta kulttuuriperinnöstään asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille että asiakirjallinen kulttuuriperintö sen vaaliminen ja säilyttäminen jää esityksessä esityksessä vähän vähemmälle huomiolle joten siihen täytyy kiinnittää huomiota esimerkiksi kansallisarkistoissa ja muissakin arkistoissa olevat asiakirjat ovat tärkeitä ja kun puitesopimusta toteutetaan näitä asioita pitää

puhemies tämä on itse asiassa hyvin merkittävä lainsäädäntö joka tässä yhteydessä hyväksytään suomella on juhlavuosi menossa sata vuotta mitä suomi olisi ilman kulttuuria kulttuuriperintöä voimme sitä itse kukin pohdiskella sivistysvaliokunnassa myöskin tämän käsittelyn yhteydessä paitsi että näkökulmaa laajennettiin kansalaisjärjestöihin myöskin korostettiin kuntatason merkitystä oman kulttuuriperinnön vaalimisessa minusta se asia kannattaa ottaa vakavasti mehän olemme suurin osa myöskin kuntapäättäjiä

arvoisa puhemies kuten todettu kyseessä on hyvin merkityksellinen tärkeä asia aivan hienosti edustaja gustafsson edellä mainitsi että tämä sopii hyvin juuri tähänkin vuoteen kun vietämme rakkaan isänmaamme sata vuotista juhlaa tässä yhteydessä haluaisin oikeastaan muistuttaa liittyen tähän sata vuotisjuhlaan muutamasta sdpn ajatuksesta jotka liittyvät myös kulttuuriin omassa vaihtoehtobudjetissamme esitimme esitimme muun muassa kansallisteatterin korjaamista ja tästähän sitten myöhemmin hallituksen toimesta koppia otettiinkin olimme siitä hyvin tyytyväisiä sen sata vuotistekona esitimme veteraanirahan lisäystä ja nyt oli hyvä että hallitus myös siitä on ottanut koppia meillä oli myös eräs esitys tähän kulttuuriperintöön liittyen kuunnelkaa tarkkaan hallituspuolueet nimittäin tämä on todella hieno idea olimme esittäneet että tämän juhlavuoden kunniaksi voisi olla tällainen maksuton museokuukausi kaikille jotta joka ikisellä suomalaisella varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus tutustua omaan kulttuuriperintöön ja taideaarteisiin joita museoistamme löytyy vielä kerkeäisi ottamaan kopin esimerkiksi joulukuu olisi erinomainen maksuton museokuukausi omassa vaihtoehtobudjetissamme puhemies esitimme tähän rahoitusta tällaisen hyvän sata vuotisidean kulttuurin hengessä
arvoisa puhemies tämä toivon mukaan menee yhtä lailla ylistävin sanoin tästäkin salista eteenpäin koska tämä hallituksen esitys joka perustuu tähän puitesopimukseen on voi sanoa lähtökohtaisesti ainutlaatuinen se ei lähde instituutioista vaan se lähtee meistä ja yhteisöistä ja korostaa ennen kaikkea sitä näkökulmaa se korostaa myös sitä että se ei ole vain yhden hallinnonalan asia vaan se on kaikkien hallinnonalojen asia se lähtee varhaiskasvatuksesta kouluista se on kansalaisjärjestöjen se on meidän kaikkien asia otan tampereelta esimerkin joka kuvastaa hyvin tämän esityksen henkeä tampereella on tehty niin että kun siellä saattaa olla joku historiallinen talo tätä taloa ei lähdetäkään pelkästään kaupungin toimesta pitämään yllä vaan lähdetään siitä että kansalaisjärjestöt voivat toimia kulttuurikummeina juuri tämä on sitä toimintaa jota toivoaksemme myös jatkossa on yhä enemmän ympäri

arvoisa puhemies kuten tässä on jo todettu niin tässähän on kysymys erittäin tärkeästä asiasta sata vuotiaassa suomessa kysymys on euroopan neuvoston puitesopimuksesta jossa on hyvin paljon keskeisiä periaatteita ja tärkeitä asioita jotka koskettavat suomalaista yhteiskuntaa hyvinkin monella tavalla eri aloilla eri puolilla suomea maaseudulla kaupungeissa ja myöskin kuten äskeinen puhuja mainitsi järjestöjen työn kannalta tämä on tärkeä kun puitesopimuksen artiklat ovat aika yleisluontoisia mutta toisaalta sitovia niin on tärkeätä että näitä periaatteita tullaan myöhemmin konkreettisilla ohjelmilla täsmentämään ja sitten aikanaan viemään eteenpäin tarvittaessa myöskin

arvoisa herra puhemies

edustaja viitaselle kun hän veteraanimäärärahoista puhui on hyvä tietysti että suomen eduskunta kantaa yhteisesti huolta asioista ja veteraanikuntoutuksen ja määrärahojen riittävyydestä se millä lailla kilvoittelemme siitä kuka on mitäkin jo aikaansaanut tässä asiassa jääköön tietysti eduskunnan ja suomen kansan yhteiseksi hyväksi on kuitenkin hyvä havaita että sipilän hallituksen hallitusohjelmassa ja politiikan linjauksissa on ollut juuri se että veteraanien määrärahojen tulee olla riittävät ja näin ollen sekä budjettien lisätalousarvioiden että tuon toimintapolitiikan kautta näin on ollut

arvoisa puhemies minusta opposition ei pidä nähdä niin että tässä pitäisi kenenkään kilvoitella vaan teemme esityksiä myös siksi että hyviin ideoihin voi tarttua oli hyvin tärkeää että esimerkiksi näiden veteraanirahojen osalta olimme esittäneet merkittävää korotusta esitämme jatkoonkin sitä että näistä pidetään huolta ja oli hyvä kun esimerkiksi vuosi takaperin hallitus perui aikomansa leikkauksen rintamalisien indekseihin oppositio piti tästä kovaa ääntä ja kiitimme myös sen jälkeen kun hallitus

tutustumaan omaan kulttuurihistoriaan esimerkiksi oman kansan menneisyyteen tai sitten niihin hienoihin taideaarteisiin mitä

kautta vuosien kukaan edustaja varmaan ei voi nostaa sulkaa hattuun nimittäin asiat olisi voinut paljon paremmin jo toimittaa

kaikki sotiemme rintamaveteraanit ovat vähintään yhdeksänkymmentäkaksi pilkku viisi vuotiaita ja se että heillä on vielä olemassa vammaisuusaste jonka perusteella saa sitten vähän enemmän hoitoa pitäisi poistaa ja saada kaikki sotiemme veteraanit samalle viivalle ja kaikki tarvittavat palvelut heille mutta tämä suomi sata vuotta

joka on määritellyt

sen rahan mikä annetaan näihin eri eri juhlallisuuksiin oli myös louhisaaressa toivottu muutamaa tuhatta euroa kahvirahaa veteraanien juhlallisuuksiin sitä ei sitten tullut ja tosiaan se raha olisi ollut vain se kaksituhatta jos veteraanien kunniaa ajatellaan olisi ollut suotavaa että sekin olisi myönnetty

arvoisa herra puhemies kyllä edustaja viitanen yrittää nyt puhua mustaa sinivalkoiseksi teidän aikananne toimittiin täysin toisella tavalla veteraanirahojen kohdalla silloin kun sosiaalidemokraateista oli valtiovarainministeri joka vuosi leikattiin veteraanirahoja siitä mitä sosiaali ja terveysministeriö esitti nyt on toisenlainen ääni kellossa kun valtiovarainministeri on kokoomuksesta ministeri orpo ensimmäisenä valtiovarainministerinä esittää nämä rahat budjettiin sille tasolle mihin niitä on sosiaali ja terveysministeriö arvioissaan esittänyt eli rahat ovat sillä tasolla mitä tarvitaan ilman turhaa teatteria leikataan ja sen jälkeen suuressa armollisuudessa eduskunta niitä palauttaa sinne nyt ne ovat sillä tasolla kuin niiden pitää olla ministeri orpo on myös noudattanut tarkasti sitä eduskunnan yhteistä juhlapäätöstä että kun rahat eivät ole riittämässä eli jos tarve on suurempi kuin sosiaali ja terveysministeriö on arvioinut silloin tuodaan esitys lisämäärärahasta ja näin hän on toiminut me juuri viime viikolla kävimme täällä keskustelun missä ministeri orpo

tämä hallitus on niitä laskenut mutta meidän pitäisi luopua siitä rajasta kokonaan ja taata tulevaisuudessa jokaiselle veteraanille sama kuntoutus

puhumme erittäin tärkeästä asiasta mutta olemme kyllä aika kaukana siitä mitä asiaa nyt käsittelemme toivon että seuraavissa puheenvuoroissa keskitytään eurooppalaisen kulttuuriperinnön keskusteluun
arvoisa puhemies minusta tämä on nyt kyllä todella ikävää että täällä yritetään antaa ymmärtää meidän politikoivan tällaisella asialla te voitte katsoa meidän vaihtoehtobudjettimme suomi sata esityksiä tämä kokonaisuus liittyy siihen että meillä oli tiettyjä esityksiä joissa me näimme että on järkevää juhlavuonna tukea kansallista kulttuuria antaa arvoa sotiemme veteraaneille ja niin poispäin olemme täysin samaa mieltä siitä että nämä riittävät määrärahat tulee turvata olemme niin yhteisesti toimineet ja olemme myös iloisia siitä että hallitus nämä aiotut leikkaukset indeksijäädytykset perui näinhän minä yksiselitteisesti totesin ja toivon että nyt myös sitten

korjataan tämän hallituksen toimesta me olemme varmasti siinä yhteistyössä mukana me olemme kuitenkin nyt oppositiossa ja teemme voitavamme niin kulttuurin kuin sotaveteraanien asioiden eteenpäin viemiseksi minusta tämä on yhteinen asia enkä oikein hyväksy sitä hallituspuolueiden näkökulmaa että oppositiolta ei esityksiä saisi tulla
arvoisa puhemies takaisin raiteille eli edustaja viitanen ehdotti yhtä kuukautta jolloin lapset ja nuoret voisivat sitten käydä siellä kulttuuriperintökohteissa ehdottaisin mieluumminkin sitä kun esimerkiksi meillä espoossa on ja taitaa turussakin olla sellainen kulttuuri ja liikuntapolkua jossa kaikki ikäluokat käyvät aina jokaisella vuosiasteella osana meidän perusopetustamme omissa lähikohteissansa silloin oman kulttuuriperinnön ymmärtäminen olisi myöskin nivottu osaksi opetusta

ne vanhat talot joissa on lukuisia upeita tarinoita omalta paikkakunnalta olisivat osa vaikka koulun opetussuunnitelmia paikallisia opetussuunnitelmia se olisi näin myöskin osana meidän opetusjärjestelmää ja kaikki pääsisivät mukaan

arvoisa puhemies tässä aluksi kuitenkin hieman palaan kilvoitteluun keskustelimme tosiaan suomalaisesta kulttuurista kulttuuriperinnöstä ja suomen juhlavuodesta sitten kummatkin täällä oikealta ja vasemmalta kovinkin helposti kertoivat että minä en kilvoittele sinä kilvoittelet mutta jotenkin tuntuu kun tänne meillekin lehtereille on saapunut ihmisiä kuulemaan että muistetaan aina se että että me olemme täällä ihmisten asioita hoitamassa emmekä kiillottamassa kilpeä sillä kuka parhaimman idean heitti mutta kiitän kokoomusta siitä että että tämä tämä haitta aste asia saattaa edetä koska se on todella tärkeä olen perussuomalaisten edustaja elomaan kanssa siitä samaa mieltä että varmasti on jokaisella peiliin peiliin katsominen vuosien saatossa siinä että asia on edelleenkin keskustelussa tämänhän pitäisi olla jo pois keskustelusta ja kaiken pitäisi olla jo kunnossa

kulttuuriperinnöstä itsessään toivoisin myös kouluihin ja muuallekin keskustelutilaisuuksia siitä mikä on suomalainen kulttuuri mitä se pitää sisällään mitä on isänmaallisuus mitä on suomalaisuus mitä on maanpuolustustahto ja tämän tyyppiset asiat jotka liittyvät tähän meidän rakkaaseen isänmaahamme itse perussuomalaisena olen monesti kohdannut kun tuon isänmaallisuutta esille hyvinkin vihamielisiä asenteita itseäni kohtaan usein puhutaan jopa siitä että olen jollain tavalla no en nyt viitsi täällä edes niitä termejä käyttää kuitenkin outo ihminen minusta olisi hyvä että me muistuttaisimme siitäkin että isänmaallisuus ja isänmaan puolustaminen ja kulttuuriperintömme puolustaminen ovat rakkautta isänmaahan se olisi juhlavuonna erittäin tärkeä puheenaihe
arvoisa puhemies mielellään yhtyy edelliseen puhujan ajatuksiin isänmaallisuuden merkityksestä mutta pyysin puheenvuoron kulttuuriperinnöstä siitä on kuitenkin aika lyhyt matka keskustelukulttuuriin ja kaikella ystävyydellä edustaja heinosta kohtaan kun nostitte esille nyt nämä veteraaniasiat täällä on paljon kuulijoita nyt kuuntelevat mistä kuuntelevat että esimerkiksi

on turha korvamerkitä valtiovarainministereihin meillä on ollut laajapohjaisia hallituksia ne on kokoomusjohtoisen pääministerihallituksen johdosta sovittu ja päätetty niistä ei pidä antaa kehuja yksin demareille mutta ei myöskään moitteita tältä osin toivoisin

arvoisa herra puhemies kuka nosti veteraaniasiat tähän keskusteluun edustaja viitanen siitä edustaja gustafssonin takaa hän ne nosti tähän keskusteluun ja antoi ymmärtää että nyt sosiaalidemokraateilla on valmiutta tähän asiaan enempi kuin silloin kun sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa sen voi jokainen tarkastaa valtion talousarvioista menneiltä vuosilta eduskunnan pöytäkirjoista millä tavalla näistä asioista on salissa keskusteltu ja sen takia halusin käyttää oman puheenvuoroni että totuus näistä rahoista jää pöytäkirjaan kun ensi vuoden talousarviota vertaa esimerkiksi viime hallituskauden esityksiin niin täällä ei ole tarvetta nyt korottaa veteraanirahoja niiden teatraalisten leikkausten jälkeen mitä sinne aina ennen on tehty nyt ministeri orpo valtiovarainministerinä on laittanut tänne budjettiin ne rahat juuri sille tasolle mitä sosiaali ja terveysministeriöstä on esitetty ja näin

ovat ovat myös veteraanijärjestöt todenneet että nyt ensimmäistä kertaa ne rahat ovat sillä tasolla sipilän hallituksen aikana tässä on merkittävä muutos siihen miten aiemmin on toimittu tämän halusin vain todeta ja miten tämä nyt liittyy tähän asiaan tämä arvoisa puhemies liittyy sillä tavalla että jos meillä ei olisi ollut niitä veteraaneja jotka taistelivat taistelivat niin ei meillä olisi tätä kulttuuriperintöäkään mitä puolustaa

arvoisa puhemies kyllä minä toivoisin että edustaja heinonen olisi kuunnellut vähän tarkemmin mitä kokenut arvostamani edustaja jukka gustafsson juuri kertoi näistä menneistä vuosista ja siitä miten on toimittu eduskunnassa on aina yhteisesti haluttu turvata sotaveteraanien määrärahat ja ne on aina pystytty turvaamaan mutta ei riittävällä tasolla siitä olemme yhtä mieltä ja siitä kantavat kaikki vastuuta kuten on todettu kaikki kantavat vastuuta ja käsittääkseni edustaja heinonen kun niin moitiskelitte

täällä eduskunnassa parlamentarismia arvostellaan sillä tavalla että oppositiolla ei olisi oikeutta esittää suomelle sata vuotisideoita joista hallitus on nyt lähtenyt toteuttamaan niin veteraanipuolta kuin kansallisteatterin korjausta ne olivat meidän vaihtoehtobudjetissamme ja nyt toivoin kun puhumme kulttuurista että myös tämä maksuton museokuukausi voisi olla sellainen esitys konkreettinen hieno idea mihin voisi tarttua täysin pois sulkematta sitä että on myös paljon muita tärkeitä kulttuuritekoja joita itse arvostan esimerkiksi lasten kulttuuri sen rahoitus ja se että joka ikisellä lapsella on mahdollisuus olla kulttuurin kanssa käsi kädessä esimerkiksi viime kaudella juuri lastenkulttuuri

esimerkiksi lastenkulttuuri nousee vahvasti esiin puhemies minun mielestäni oppositiolla on oikeus esittää näitä ideoita ja minä toivon että näihin myös tartutaan ne on ihan sitä varten tehty
arvoisa puhemies kun kulttuuriperinnöstä puhutaan niin emme voi sivuuttaa sitä asiaa että tänään on suomalaisen kirjallisuuden päivä se on merkittävä päivä kun edustaja viitanen nosti ajatuksen että museot voisivat olla avoimina yhden kuukauden esimerkiksi vuoden aikana niin sitä sopii harkita esimerkiksi englannissahan museot avoinna koko ajan veloituksetta se ei ole kuitenkaan ongelmatonta siinä on omat haittapuolet mutta mikään ei estä kokeilemasta kirjallisuuden päivänä on hyvä hyvä miettiä myös lukutaitoa lukutaidon merkitystä yleissivistykselle medialukutaidolle turvallisuusnäkökulmalle disinformaatiolle ja tämänsuuntaisille asioille se menee kautta koko yhteiskunnan kaikissa sukupolvissa ja itse asiassa kun tähän maksuttomuuteen museoitten osalta viittasitte täytyy tietenkin muistuttaa siitä tärkeästä asiasta että suomalainen kirjastolaitos on erinomainen hyvin pidetty tien toiselle puolelle tulee uusi keskustakirjasto ja lukeminen ja kirjastot ovat veloituksettomia uuden kirjastolainkin mukaan koska kulttuuri herättää näin paljon keskustelua niin heitänpä tässä ajatuksen josko joillain meistä edustajista riittäisi mielenkiintoa tehdä vaikka

arvoisa herra puhemies on hyvä että veteraanien asia on täällä on täällä esillä olen kuitenkin huolissani siitä että vaikka tälle vuodelle annetaan se yksitoista kuusi miljoonaa lisätalousarviolla niin ensi vuoden budjetistahan leikataan sieltä kuntoutusmäärärahoista leikataan se viisi miljoonaa se tuntuu käsittämättömälle ja kysynkin teiltä hyvä hallitus mitä te vastaatte nyt siihen yksi käsi antaa ja toinen käsi ottaa ensi vuonna on jälleen kerran se tilanne että mietimme millä tavalla veteraaneja sitten muistamme ja pidämme heistä hyvää huolta edustaja elomaan lakialoite on todella hyvä ja kannatettava ja on hienoa jos se etenee nyt hallituksen osalta täytyy itseni sanoa kun olen kahdeksankymmentä luvulta lähtien veteraaneja hoitanut että se on aivan juuri niin kuin edustaja elomaa sanoi kyllä eduskunnassa päättäjien olisi pitänyt aikaisemmin katsoa peiliin ja kohdentaa sitä resurssia sinne on ollut todella kurjia tilanteita hoivalaitoksissa on säästetty hyvin hyvin mitättömissä asioissa on säästetty vaipoissa on säästetty ruuassa on säästetty pyykissä sen takia että että kustannuksia ei olisi tullut elikkä todellakin täytyy olla kaukaa viisas ja oppia näistäkin menneistä vuosista että tulevaisuudessa toimimme sitten eri tavalla mutta mitä arvoisa puhemies tähän kulttuuriin tulee niin nostaisin täällä esille myös musiikin kotiseutulaulut ja maaseutulaulut ja olen kyllä vähän huolissani siitä että ne eivät enää juurikaan kaiu täällä suomessa elikkä jos kysytään nuorilta niin eivät he välttämättä osaa laulaa omia maaseutu ja kotiseutulaulujaan olisi ihan hyvä että laulaisimme myös sata vuotisvuoden kunniaksi
arvoisa herra puhemies tähän esitykseen liittyen haluan todeta yhden yhden tekstin kulttuuriperintöyhteisö tarkoittaa niitä ihmisiä jotka arvostavat tiettyjä kulttuuriperinnön piirteitä joita he he haluavat julkisen toiminnan puitteissa välittää tuleville sukupolville no me välitämme nyt tässä kiistellään siitä kuka on veteraanirahoihin saanut jonkinlaista korotusta tämä on mielestäni vähän absurdia tietyllä lailla varsinkin tämän asian käsittelyn yhteydessä tai meidän juhlavuonna totta kai hallitus oppositio ja jokainen edustaja voi tehdä esityksiä aloitteita ja niihin pitää suhtautua vakavasti mutta haluan sen sanoa että olkaamme iloisia siitä että tämän hallituksen aikana pääministeri sipilän linjauksen ja koko hallituspolitiikan toimesta ja ja eduskunnan yhteisen linjauksen mukaan edellytetään että veteraanimäärärahat riittävät niitä on tulevanakin vuonna niitä tulee tarvittaessa lisätalousarvion kautta se että veteraanien määrän alenema tarkoittaa käytännössä että määräraharakenteessa tapahtuu muutoksia on toinen asia mutta veteraanikohtaisesti nuo määrärahat riittävät monet kunnat ovat myös panostamassa ja panostaneet enemmän enemmän asioiden hoitoon ja se on hyvä asia herra puhemies mainio tilaisuus tämän kulttuuriperintöasian yhteydessä ottaa esille myös meidän kotimaisen kulttuurimme rakenne taike taidetoimikunnat maakunnissa ovat kokeneet oikeastaan nyt tässä kulttuurivallankumouksen jonka muuten ministeri arhinmäki aikoinaan aloitti aikamoisen muutoksen päätöksenteko on keskitetty täysin nyt helsinkiin taiken puitteisiin läänintaiteilijoiden nimi on enää pelkkä ulkokuori he eivät tee enää maakunnissa olevaa työtä vaan tekevät helsinki johtoisesti kulttuurityötä maakunnissa samalla lailla päätöksenteko apurahojen myöntämisestä on käytännössä siirretty maakunnista jokaisesta täälläkin edustajan istumasta maakunnasta taiken päätettäväksi helsinkiin

arvoisa puhemies suomi sata teemaan ja tähän kulttuuriesitykseen mitä täällä edustaja viitanen esitti lähden mielelläni kanssa mukaan siihen ja pohtimaan miten se voitaisiin toteuttaa museothan meillä ovat hyvin toiminnallisiakin vielä tällä hetkellä varsinkin nuorille mutta myös vanhemmalle väestölle siellä opitaan siellä voidaan taiteilla muun muassa olimme muumimuseossa useamman kansanedustajan voimin piirtämässä muumi kuvia ja ja katsomassa ja tutustumassa siihen minkälainen taidetausta näillä on yhtä lailla otan vastaan taidekaupunki mänttä vilppulan puitteissa tämän asian mutta todennäköisesti yksi ratkaisu olisi kun meillähän aika monella on tämä museokortti taskussa että kunnat ja kaupungit ottaisivat tämän asiakseen ja lähdettäisiin sitä kautta

edullisempaa hankintaa tämähän mahdollistaa myös eri kuntien alueella laajassa kaaressa kiertämisen museokohteissa ja taidekeskuksissa

veteraaniasia vilahti täällä ja vahvasti keskustelitte näen että se on vakavamman keskustelun paikka ja yhdyn

invaliditeetin porrastuksen prosentin poistamiseen se on monessa kohtaa tullut esille mutta se on varmaan vakavampi paikka keskustella muualla ja viedä sitä vahvasti eteenpäin kulttuurin osalta näen sen toiminnallisuuden ja myös nämä kesäajan tapahtumat mehän olemme itsekin osana kulttuuria mukana ja täytyy kiittää myös sata vuotisteemarahastoa että me saimme tälle vuodelle erinomaisia kulttuuritapahtumia ympäri suomen ja niitä rahoitettiin ja niissä oltiin myös valtion toimesta voimakkaasti mukana niissä oli tuhansia aktiivisia ihmisiä erilaisissa teoksissa mukana
arvoisa puhemies minä olen kyllä todella iloinen siitä että täällä edustajat pauli kiuru ja arto pirttilahti ottivat nyt koppia tästä maksuton museokuukausi ajatuksesta kyllä pirkanmaalla on hienoa hienoa kulttuuriajattelua varmasti moni muukin edustaja omassa maakunnassaan

janssonin hienoon taiteeseen tutustumassa siellä tampere talolla muumimuseossa esimerkiksi ensimmäisen kolmen kuukauden aikana on ollut kävijöitä liki neljäkymmentätuhatta aivan huikea summa tämähän kertoo juuri siitä kuinka paljon myös kulttuuri voi olla tietyllä tavalla kasvu ja vetovoimatekijä alueille on tehty paljon selvityksiä siitä kuinka valtavat työllisyysvaikutukset erilaisilla kulttuurifestivaaleilla kaikilla näillä on on selvitelty sitä kuinka monta euroa jokainen museokävijä jättää kunnan ja lähialueen talouteen sillä tavalla paitsi hieno itseisarvo ja tärkeä henkisen henkisen

työn tuloksena nyt tänä vuonna nämä lainauskorvaukset vihdoinkin saatiin

sellaista kuin sen soisi olevan enemmänkin ja laajemminkin tästä edustaja kiurun ehdotuksesta että tekisimme keskustelualoitteen sata vuotiaan kulttuuri suomen kunniaksi uskallan nyt ehkä sanoa näin että sivistysvaliokunnan pitkäaikaisena jäsenenä olen valmis ottamaan kopin kun täällä on eri ryhmistä kulttuurin ystäviä paljon salissa niin saamme laajan pohjan ja ja käymme keskustelua on monta syytä kulttuurinäkökulmasta iloon muutaman päivän päästä tuntematon sotilas tulee ensi iltaansa osa meistä on on nähnyt äärimmäisen laadukkaan ikitie elokuvan joka liittyy osaltaan suomen historiaan suomalaisten historiaan kun täällä nostettiin musiikki esille niin me voimme myöskin olla ylpeitä meidän monipuolisesta musiikkikoulutuksestamme joka ottaa mukaansa lapsia eri sosiaaliryhmistä se on erittäin tasa arvoinen ja saamme siitä kiittää että suomella on kenties maailman parhaimmat sinfoniaorkesterijohtajat sinfoniaorkesterijohtajat tällä hetkellä ja niin edelleen tätä luetteloa voi voi

ehkä sitten sen keskustelualoitteenkin siivittäminä

arvoisa puhemies on ollut ilahduttavaa kuunnella tätä kulttuurikeskustelua tässä salissa vaikka tässä välillä jo lipsuttiin tosin kyllä muihinkin aiheisiin mutta hyvä että palattiin tähän tähän kulttuuriin tässä valiokunnan mietinnössä todetaan että kulttuuriperintö ei pysy eikä kehity yhteisenä voimavarana jos pääoman kartuttamisesta ja hoitamisesta ei pidetä jatkuvasti huolta ja näinhän se on kulttuuri tarvitsee myös resursseja aika usein kun kuntatasolla tai täällä eduskunnassa budjettia tehdään niin sinne kulttuurin resursseihin halutaan kajota vaikka ne ovat aivan marginaalisia kokonaiskuvan kannalta mutta niillä on äärimmäisen tärkeä merkitys sen kulttuurin kannalta

pystyvät jatkamaan toimintaansa täysipainoisesti toivoisin että tämä keskustelun henki jossa nyt kovasti kaikki ymmärtävät sen kulttuurin merkityksen sen itseisarvon osana meidän identiteettiämme ja yhteistä muistiamme ja toisaalta myös sen hyvinvointivaikutukset siinä kohtaa kun kun nyt sitten budjettia käsitellään on myös ilahduttavaa että valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja halutaan ottaa siihen mukaan uusia kulttuurialan toimijoita mutta siinä kohdinkin on syytä muistuttaa että se tarvitsee sitten myös lisämäärärahoja tämän täytyisi olla alusta asti siinä keskustelussa mukana kun tätä valtionosuusjärjestelmää uudistetaan kulttuurilaitosten osalta
arvoisa puhemies haluan osaltani yhtyä näihin suomalaisen kirjallisuuden päivän toivotuksiin ja muistuttaa myös siitä että tänään on siis aleksis kiven syntymäpäivä on kansalliskirjailijamme syntymäpäivä ja hän syntyi siis nurmijärvellä palojoen kylässä siellä on suuri juhla tänään meillä luvassa suomea on rakennettu lukemalla ja lukeva ja sivistynyt maa menestyy myöskin tulevaisuudessa vuonna kaksituhattakuusitoista yhdysvaltalainen yliopisto järjesti kuudenkymmenen maailman maata järjestykseen lukutaidon perusteella suomi oli tässä tilastossa aivan ensimmäinen ja siihen tietysti vaikuttivat paitsi nämä pisa ja lukutaitotestit myös kirjastojen käyttö kirjastojen koko ja kirjojen saatavuus kirjastoissa meillä on omalla tavallamme riski tässä lukutaitoasiassa nuorten ja erityisesti nuorten miesten osalta mutta mutta tässä yhteydessä haluaisin nostaa tämän kirjastolaitoksen esiin kirjastolaitos on ansainnut osansa huomiosta näin suomalaisen kirjallisuuden päivänä ja siellä tehdään todella tärkeää hyvää työtä suomalaisen kulttuurin kulttuurin edistämiseksi haluaisin myös tässä lopuksi kannattaa tätä esitystä suomalaisen kulttuurin ajankohtaiskeskustelusta se on erittäin hyvä idea toivottavasti siihen tartutaan sata vuotias suomi olisi sellaisen keskustelun ansainnut

arvoisa puhemies keskustelukulttuuri on myös kulttuuria ja tämä keskustelu on kyllä monelta osin ollut kiitettävää ja mieltä lämmittävää palautetta tästä keskustelualoitteesta joka yhteisesti voitaisiin tehdä on tullut yli maakuntarajojen ja yli puoluerajojen ja lähdenkin tästä kohta tekemään keskustelualoitetta eduskunnalle kulttuurin ajankohtaiskeskustelusta muistutan ajankohtaiskeskustelusta muistutan myös että kulttuurin edistämistä ovat monet isot hankkeet joissa myös valtio on mukana ja tällä hetkellä odotamme malttamattomina hallitukselta kolmatta lisäta lousarvioesitystä jossa on tarkoituksena taata rahoitus tampereelle tulevalle keskusareenalle joka on sekä urheilun että kulttuurin merkittävä

on kyse nimenomaan kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä ja hieman hämmensi kun tämä keskustelu tässä keskustelun alkuvaiheessa laajeni tuonne veteraanien kuntoutuksen määrärahoihin on tosiaankin erittäin hyvä ja varmaan olemme tässä salissa kaikki yksimielisiä siitä että niiden veteraanien kuntoutuksen määrärahojen tulee olla riittävällä tasolla tähän asti on ollut käytännössä puhetta mutta nyt on onneksi tekojakin myös mutta itse tähän asiaan kulttuuria on erittäin monenlaista ja varmaan jos ruvetaan puhumaan kulttuurista laajasti se vie hyvin paljon aikaa pitää näiden museoiden musiikin kirjallisuuden lisäksi ottaa huomioon liikunnallinen kulttuuri myöskin ja liikuntakulttuuri joka on äärimmäisen tärkeä koko meidän suomalaiselle yhteiskunnalle suomalaiset ovat käytännössä myöskin urheilukansaa ja ovat aina sitä olleet se myöskin tänä sata vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna tulee

itse toivoisin että myöskin kunnat ja kaupungit ottaisivat kopin ja veisivät tätä omissa kunnissaan ja kaupungeissaan eteenpäin omassa kotikaupungissani lappeenrannassa meillä on käytännössä jo kuukausittain maksuton perjantai museoihin ja se on osoittautunut hyväksi asiaksi mutta näin itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuotena haluaisin nostaa pari kulttuuriasiaa ja sellaista hyvää asiaa esille ensimmäinen asia on presidentti p e svinhufvudin kotimuseo joka tuolla luumäellä nyt on saatu kunnostukseen ja valmistuu käytännössä tänä vuonna se on erittäin hyvä asia toinen jonka haluaisin nostaa esille on salpalinja suomen paras puolustuslinja se on oikeastaan maailman paras puolustuslinja koska sitä ei koskaan tarvittu se on edelleen suomen suurin rakennustyömaa ja sen kunnostaminen on

arvoisa herra puhemies ajattelin vielä viimeiseksi puheenvuoroksi tarttua siihen isoon lähitulevaisuuden haasteeseen mihin esimerkiksi täällä juuri edustaja mikkonen omassa hyvässä puheenvuorossaan puuttui nimittäin siihen että aivan lähitulevaisuudessa

pieniä rahoja mitä kulttuuri vaatii niin valtakunnan tasolla kuin kunnissakin ja mielestäni tämä eduskunnan tämänpäiväinen keskustelu ei jätä epäselväksi sitä että täällä on edustajilla hyvää tahtoa toimia sen mukaisesti että kulttuuri kaikkinensa saa ansaitsemansa rahoituksen ja että pidämme siitä hyvää huolta jatkossa ja tulevaisuudessakin mitä tähän vosiin tulee siellä varmasti monia uusiakin keinoja on löydettävissä viime kaudella oli hyvä kun esimerkiksi näitä valtionosuuksia

arvoisa puhemies on todella hienoa että käydään nyt salissa kulttuurikeskustelua ja annan kyllä lämpimän tukeni myös ajankohtaiskeskustelulle kulttuurista tässä salissa ei todellakaan liikaa puhuta kulttuurista vaan aivan liian harvoin

ole vain pehmeää puhetta ja yleistä puhetta kulttuurin arvostuksesta vaan kyllä valtion budjetti myös kytkeytyy siihen kuinka paljon kulttuuria rahoitetaan ja tämän rahoituspohjan täytyy olla myös mukana eduskunnan kulttuurikeskusteluissa kulttuurilla on erittäin tärkeä itseisarvo kulttuurinen arvo hyvinvointiarvo mutta sillä on myös taloudellinen arvo erityisesti luovat alat ja kulttuurialat ovat kasvava työllistäjä myös suomessa eli myös tämä taloudellinen puoli ja se taloudellinen arvo siihen kulttuuriin sijoitetulla julkisella eurolla täytyy muistaa keskustelussa se tulee takaisin yhteiskunnalle ja taloudelle moninkertaisesti

on erittäin hyvä tämä ajatus tästä maksuttomasta museoiden kuukaudesta ja jos ei se valtakunnan tasolla etene niin toivottavasti mahdollisimman monen kunnan tasolla tiedän että esimerkiksi monen kunnan taidemuseot ovatkin maksuttomia joko kokonaan tai välillä välillä joinain päivinä mutta kannattaisi harkita myös kunnissa tällaisia kulttuuriseteleitä joita voitaisiin esimerkiksi työttömille antaa tai muille koska kulttuurilla on todella

puhemies vielä korostaisin kulttuurin puolesta tätä vapaaehtoista toimintaa ja sitä miten sinne annetaan voimavaroja tuhannet ihmiset tekevät tällä hetkellä tosiaan esittävää taidetta ja kulttuuria eri paikoissa monet heistä voivat ottaa tunteja omasta omasta ajastaan käyttääkseen ja nostaakseen kulttuuria eteenpäin olen pikkusen huolissani kuntien tulevasta rahoituksesta siinä mielessä millä tavalla pienellä panoksella saadaan paljon juurikin hyvää aikaiseksi eri kunnissa kesätapahtumien ja muitten osalta mutta yhtä lailla siitä millä tavalla me pidämme säätiöt

ja niitten säätiöitten ylläpitämät suomalaiset taideaarteet mukana kulttuuritarjonnassa otan nyt esimerkiksi meidän serlachius säätiön mänttä vilppulasta ja sieltä tämän göstan göstan paviljongin satatuhatta kävijää käy siellä ja sitä kautta me saamme elinkeinotoimintaan vahvan potkun sen kautta on tullut muuta yritystoimintaa ja se kulttuuri on luonut jo siihen oman vahvan elinkeinosaran meidän osaltamme varmaan monessa muussa pitäjässä tämä onnistuisi kun otetaan se vanha historia esille pidetään nämä kaikki elementit mukana eli se vaatii niin kuntien rahoitusta kuin valtionkin rahoitusta hyvänä esimerkkinä tästä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta on se että se toimii myös toisinpäin kun pirkan palkinto annettiin serlachius säätiölle niin he käyttivät sen siihen että toivat busseilla koko pirkanmaalta nuoret sinne museoon tutustumaan eli ilmainen museokäynti mutta ovat tärkeitä myös sitten

arvoisa puhemies viimeinen puheenvuoroni tässä yhteydessä ettei minua illalla saunassa harmittaisi eräs asia niin niin totean sen tässä toimin nimittäin tampereella valtakunnallisen erikoismuseo werstaan hallituksen puheenjohtajana siinä tampereen ydinkeskustassa vanhassa finlaysonin kiinteistössä ja sinne on todella maksuton sisäänpääsy se on varsin suosittu ja on neljä viisi erilaista näyttelyä vuodessa päänäyttelyjä näin että tervetuloa vain tampereelle ja museo werstaalle ei maksa

aika hyvin siinä mielessä että tämä museokortti on ollut hyvä uudistus ja kävijämäärät ovat kasvussa sinällään kaikilla museoilla ei mene taloudellisesti hyvin kun edustaja gustafsson kertoi että hän on puheenjohtajana museosäätiössä niin minunkin täytyy sanoa että olen suomen maatalousmuseo saran säätiön puheenjohtaja mitä suomen historia on se on jos menemme sata viiva sataviisikymmentä vuotta taaksepäin nimenomaan maaseudun maatalouden historiaa kaikki olivat sen kanssa tekemisissä on tärkeätä että tätäkin historiaa tuodaan ja sinnehän nyt eduskunnan myötävaikutuksella on siirtymässä erittäin arvokas kokoelma tuolta viikin museosta joka on eurooppalainen oli jo ehdolla eurooppalaiseksi museoksi edustaja gustafsson ei ihan vielä tullut valittua mutta tämän jälkeen ehkä ehkä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemän

lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on laki jossa käsitellään taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävä perhe eläke on tosi hieno asia että tämä nytten siirtyy lailla säädettäväksi tämä on erittäin iso asia henkilöille vaikka heitä on vain noin sataseitsemänkymmentä jotka ovat tämän eläkkeen piirissä meidän budjetissammekaan tämä ei ole iso summa jos se on vähän reilu miljoona euroa mutta erittäin tärkeä perheille jotka tämän eläkkeen saavat tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa mieleen myös se että taiteilijoiden tulonmuodostus on nykyisin hyvin vaatimatonta apurahan saajien eläkekertymä on pieni ja esimerkiksi yksityisten eläkevakuutusten ottaminen on mahdollista vain harvoille taiteilijoille kaikki taiteilijat nykyisin keräävät oman toimeentulonsa hyvin pienistä puroista apurahat ovat tärkeä toimeentulon lähde mutta myöskin tietenkin oma taiteellinen tuotanto ainakin tutkimusten mukaan näyttää siltä että siitä tuleva tulo on laskenut edellisistä vuosista paljon taiteilijoita elää meillä köyhyydessä eli taiteilijoiden toimeentulo ja eläketurva kyllä vaatii jatkossakin täällä eduskunnassa tarkkaa tarkastelua ja toimenpiteitäkin sen parantamiseksi
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävästä perhe eläkkeestä on erittäin kannatettava asia jos ajatellaan taiteilijoita suomessa suurin osa elää todella pienillä tuloilla elikkä sanotaan nyt melkein köyhyysrajalla joten on erittäin tärkeää että asia huomioidaan nyt tällä esityksellä

työpaikkoja joten myös perussuomalaiset ovat tämän huomanneet ja ovat kannattamassa hyviä esityksiä jotka takaavat myös nämä uudet työpaikat myös tärkeä asia tällä hetkellä täällä kotimaassamme

liittyen myös tähän ja taitelijoihinkin niin jos ajatellaan vaikka musiikkialaa meillä on hyvin paljon erittäin pieniä toimijoita yli yhdeksänkymmentä prosenttia firmoista on ihan minifirmoja niitä vetää yksi ihminen ja pari ihmistä ja ja näin poispäin jos esimerkiksi esimerkiksi musiikkialan ihminen tekijä saa tekijänoikeuskorvauksia hän ei voi sillä pienellä firmalla niitä käsitellä vaan häntä verotetaan henkilökohtaisesti henkilökohtaisesti tekijänoikeuksista korvauksista näin ollen osa toimijoista on siirtänyt firmansa jopa ruotsiin nyt tällainen lakialoitekin jossain valiokunnissa pyörii joten toivottavasti se saa hyvää palautetta ja ymmärretään olen ymmärtänyt että myös hallitus haluaa että nämä menestyvät

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö todellakin on tässä meillä käsittelyssä ylimääräistä taiteilijaeläkettä saavan leskelle tai lapselle syntyy tämän lain myötä oikeus perhe eläkkeeseen kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät tällä esityksellä ei ole vaikutusta vuosittain myönnettävien taiteilijaeläkkeiden lukumäärään nehän ovat edelleen riippuvaisia valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan suuruudesta meillä on paljon ammattikuntia ja toimijoita jotka todellakin joutuvat miettimään miten sitten eläkkeellä ollessaan pärjää tai miten leski siellä tulevaisuudessa mahdollisesti pärjää tällä hetkellä näitä taiteilijaeläkkeitä on maksussa hieman yli tuhannelle taiteilijalle ja harkinnanvaraisen eläkkeen merkitys on ollut suuri erityisesti niille ansioituneille taiteilijoille joiden tulot ovat jääneet mataliksi ja muodostuneet satunnaisiksi koska työtkin ovat olleet satunnaisia heillä työ tai yrittäjätuloihin perustuva lakisääteinen eläketurva jää näin ollen hyvin alhaiseksi sosiaali ja terveysvaliokunta on jo aiemmin todennut että jatkossa on edelleen kiinnitettävä huomiota taiteilijoiden sekä myös muiden itsensä työllistävien toimeentulomahdollisuuksien kehittämiseen ja sosiaaliturvajärjestelmän rakentamiseen siten että turvan kerryttäminen ilman kannustinloukkuja on mahdollista

puhemies oikeastaan tämä keskustelu tuli hyvään paikkaan seuraten tuota edellistä teemaa jossa totesimme taide on mitä tärkeintä silloin täytyy tietenkin muistaa myös se tosiasia että taide ja kulttuuri kulttuuri tarvitsevat tekijänsä ja nämä tekijät tarvitsevat myös sen toimeentulonsa tämä on hyvin pitkäaikainen keskustelunaihe kaiken kaikkiaan suomalaisten taiteilijoiden toimeentulo eri taiteenalojen toimeentulo tässä on hyvä esimerkki hyvä että mennään tähän suuntaan mutta tosiasiassa juuri nämä talousarvioon varattavat määrärahat sitten taiteilijaeläkkeen tai apurahojen suhteen tietenkin ratkaisevat sen on myös monia muita asioita millä kaiken kaikkiaan tätä toimeentuloa voidaan edistää yksi on yleisesti koko sosiaaliturvajärjestelmä siihen liittyvät työttömyysturvajärjestelyt ja niin poispäin sitten on tietenkin näitä erillisiä mistä meillä on nyt hyvä esimerkki tämä lainauskorvaus joka meni oikeaan suuntaan suuntaan ja nappiin nappiin ja se oli hyvin tärkeää

näyttelykorvausjärjestelmässä sitä tuupattiin eteenpäin ja se on nyt edistynyt edistynyt on monia monia erilaisia keinoja joita kokonaisvaltaisesti yli eri hallintokuntarajojen pitäisi pystyä tekemään jotta saisimme kattavasti taiteilijoiden kulttuurintekijöiden toimeentuloa kaiken kaikkiaan turvattua ja parannettua tiedän kun olen joskus tätä historiaa katsellut että jo useiden vuosien ajanhan on tehty erilaisia selvityksiä monia erilaisia selvityksiä taiteilijoiden toimeentulosta mutta joskus tuntuu kun kenttääkin olen paljon kuunnellut siellä että aika hitaasti nämä toimenpiteet ovat edistyneet siihen nähden mikä tarve olisi varmasti edelleen on tarvetta siihen että nimenomaan kokonaisvaltaisesti eri hallinnonalojen toimet ylittäen voisimme kiinnittää huomiota siihen miten taiteilijoiden toimeentulon edellytyksiä voitaisiin parantaa
arvoisa puhemies perustuslain kahdeksannenkymmenennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista oikeus eläkkeeseen on tällainen oikeus ja on katsottu että nykyinen valtioneuvoston päätöksiin perustuva säädöspohja ei ole riittävä ja sitä on jouduttu täydentämään vakiintuneilla käytännöillä ja on ollut tarpeen myös säätää tästä taiteilijaeläkkeen perhe eläkeasiasta laissa nykyisinhän tämä ylimääräiseen taiteilijaeläkkeeseen liittyvä perhe eläke myönnetään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

kyseessä on kiinteistöveron korotusesitys ja valitettavasti jo kolmas sellainen peräkkäin tällä hallituskaudella hallitushan on ohjelmassaan tavoittelemassa sadan miljoonan korotusta kiinteistöveroon sitä on parina vuotena jo tehty ja nyt viime vuonna tälle vuodelle toteutettiin esimerkiksi viidenkymmenen miljoonan ylimääräinenkin korotus aiottuun nähden siis tarkoittaa että hallitus sinänsä on jo saavuttanut oman sadan miljoonan tavoitteensa mutta silti siitä huolimatta näitä veronkorotuksia jatketaan sdphän ei ole näitä korotuksia ollut tukemassa monesta syystä ja edelleen haluan esittää huolen tästäkin eteenpäin tässä esityksessähän on mukana myös se että hallitus kompensoi kiinteistöverolla osittain varhaiskasvatusmaksujen laskua mielestäni varhaiskasvatusmaksujen lasku on erittäin hyvä asia myös sdp on sitä ollut tukemassa ja tavoittelemassa meillä on myös oma mallimme sen suhteen mutta se ei ole hyvä että yksi kompensaation muoto tehdään jälleen kerran korottamalla kiinteistöveroja olisi toimittava niin että koko kompensaatio tulisi tämän yhteisöveron kautta mistä osa nyt tulee ja ja valtionosuuksien kautta mistä osa nyt tulee ja tässä suhteessa tämä kiinteistöveron korotus olisi pitänyt ehdottomasti kaiken kaikkiaan jättää pois

että tämähän ei ole tasapuolinen myöskään alueellisesti vaan nimenomaisesti valtaosa näistäkin esityksistä kohdentuu sitten esimerkiksi juuri pääkaupunkiseutuun sitä kautta hallitus itsekin toteaa esityksessään että on muun muassa tässä tasapuolisuudessa mielestäni tässä hyvä edustaja ala nissilä malttakaa nyt kuunnella tämä on tärkeä asia ei nimittäin voi sivuuttaa sitä tosiasiaa että tänä päivänä asumiskustannukset ovat liian korkeat ja hallitus omilla toimillaan kimpulla toimia vuosi vuodelta on myös kasvattanut näitä asumiskustannuksia muun muassa omakotiliitto ja kiinteistöliitto ovat omissa asiantuntijalausunnoissaan suhtautuneet tähän hyvin huolestuneesti kaiken kaikkiaan kun samaan syssyyn sitten kiinteistöveroa jälleen kerran kolmatta kertaa peräkkäin tämä hallitus pakkonostaa ja samaan aikaan se nostaa lämmityskustannuksia samaan aikaan se leikkaa asuntolainan korkovähennysoikeutta niin kyllä siinä aika monelle lapsiperheelle tulee vaikeita aikoja lapsiperheiden osalta todettakoon vielä että tämä ei edes riitä vaan sitten veroja vielä kiristetäänkin ainoana ryhmänä pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verotus kiristyy eli siksi puhemies kiinnittäisin vakavaa huomiota siihen että hallitus pakkonostaa kiinteistöveroa jo kolmatta kertaa kaiken kaiken kaikkiaan kyllä se on pakkokorotus osalle kunnista ja se valitettavasti vaikuttaa eniten esimerkiksi juuri täällä pääkaupunkiseudulla jossa muutenkin asumiskustannukset ovat aivan liian korkeat siksi tämä esitys mielestäni ei ole kaiken kaikkiaan perusteltu toivon myös hallituspuolueet että kun tässä nyt nyt tätä esitystä katsotte lukekaa myös sen esityksen perustelut mitä siellä sanotaan kyllä sielläkin nämä ongelmat tuodaan esiin kaiken kaikkiaan esimerkiksi kiinteistöliiton ja ja omakotiliiton laskelmissa on muuten esitetty huoli siitä että kaiken kaikkiaan kasvavat huomattavasti nopeammin esimerkiksi palkansaajien ja eläkkeensaajien nettotulot myös tämänkaltaisiin asioihin olisi mielestäni syytä kiinnittää tässä yhteydessä huomiota otamme vielä edustaja kankaanniemen ja ala nissilän puheenvuorot ja sen jälkeen menemme debattiin

herra puhemies kun kiinteistöverolaki kaksikymmentäviisi vuotta sitten säädettiin niin sillä sillä korvattiin katumaksu asuntotulovero ja manttaalimaksu ja sen taso pantiin sellaiseksi että se suunnilleen noita menetyksiä korvaa eli vakinaisella asunnolla alaraja oli nolla pilkku kymmenen nyt alaraja on nousemassa tällä hallituksen esityksellä

jo yli nolla pilkku neljänkymmenen

eli se on nelinkertaistunut

eli voi sanoa että tästä kiinteistöverosta on tullut uusi varallisuusvero

edustaja viitanen sosiaalidemokraatit poistivat varallisuusveron kaikkein rikkaimmilta kymmenen vuotta sitten neljältäkymmeneltätuhannelta suomen rikkaimmalta sen jälkeen on menetetty varallisuusverotuloja puolitoista miljardia nyt sitten tämä hallitus korottaa yli ohjelmansa tätä kiinteistöveroa ja näin lisää asumiskustannuksia esimerkiksi niissä kunnissa jotka ovat sen alarajalla pitäneet eli ovat pitäneet sen kohtuullisena oikeastaan voi sanoa periaatteena että on helpompi maksaa veroja tuloista kuin asumisesta varallisuudesta silloin kun on velkaa eikä ole tuloja ja monella ihmisellä eläkeläisellä ja muulla on tilanne se että heillä ehkä ei ole velkaa mutta ei ole myöskään tuloja paljon ollenkaan

kiinteistöveron jatkuva korottaminen iskee täydellä voimalla eli näin ei voi kyllä pitää kohtuullisena tätä politiikkaa että nyt jo viidennen kerran kaiken kaikkiaan korotetaan kiinteistöveron alarajaa ja siirretään verorasitusta esimerkiksi asumiseen keskeisesti juuri asumiseen jossakin on se kipuraja ja mielestäni se on kyllä tullut hallitusohjelman mukainen summa ylittyy tällä esityksellä ja tältä osin jo kyllä pitää kohtuuttomana kiinteistövero ei ota huomioon todellakaan verovelvollisen tuloja eikä velkoja se ottaa vain tietyn prosenttiosuuden siitä kiinteistöverotettavasta arvosta ja näin ollen se on varsin raaka monelle pienituloiselle ja myös aika epäoikeudenmukainenkin silloin kun se on näin korkea kuin mihin se menee tänään havaittiin että pormestari vapaavuori esittää helsingissä yhden prosenttiyksikön alennusta tuloveroprosenttiin puoliko se oli ei kun kyllä se taisi olla prosentti mutta se siitä mutta kun samalla nämä kiinteistöverot nousevat niin se tietyllä tavalla siirtoa tuloa saavilta niille jotka esimerkiksi joutuvat käyttämään pääosan tuloistaan asumiseen alarajahan on kiinteistöverossa pakottava pakottava sitä ei voi kunta säätää toisin lämmityskustannukset esimerkiksi nousevat ensi vuonna ja rasittavat asumista eli tässä on kyllä lapsiperheille pienituloisille aikamoinen rasitelisäys tulossa ensi vuodelle ja tämä on vastoin sitä oikeudenmukaista linjaa joka meillä pitäisi veropolitiikassa olla arvoisa puhemies katson että nyt olemme tulleet sille rajalle että ei ole kohtuullista siirtää verorasitusta asumiseen tällä tavalla ja siksi en näe tätä esitystä perusteltuna näyttää myös siltä että tätä on monella taholla muutoinkin vastustettu kohtuuttomana todellakin tällainen siirto asumiseen on vastoin sitä politiikkaa mikä olisi järkevää ja vastuullista ja sosiaalidemokraatit todellakin ovat nyt mielenkiintoisessa tilanteessa heidän ollessaan johdossa kun edustaja heinäluoma oli valtiovarainministerinä hän poisti varallisuusveron ja nyt tekin olette olleet ainakin kaksi kertaa historian aikana korottamassa kiinteistöveroa mikä teidän linjanne on hallituksen linja näkyy tässä ja ylittää ylittää sen kohtuuden mikä olisi järkevää ja vastuullista

vanhoja muistelemaan niin pitää viime vaalikaudelta todeta että silloin verotus kiristyi taisi joka vuosi kiristyä nyt kokonaisveroaste kääntyy selkeästi laskuun ja se on kansalaisten kannalta tärkeä tärkeä asia

suuri linjahan tässä on että tuloverotusta kevennetään työn verotusta kevennetään koska halutaan halutaan edistää työllisyyttä ihmisten toimeentuloa tämä on se suuri linja kiinteistövero ei ole ongelmaton tietenkään nyt se nousee pakolla niissä kunnissa joissa se on ollut alhaalla koska se alaraja ei muita muita koske tämä asia on kunnan päätöksenteon varassa varassa ei se tietenkään ole ongelmaton mutta minusta on tärkeätä että veropolitiikassa tällä hallituksella on painopiste työn ja toimeentulon verotuksen keventämisessä puhemies kiinteistövero tarvitsee uudistamista parhaillaan on kiinteistöveron uudistamishanke meneillään on totta että sitä kertyy täältä pääkaupunkiseudulta koska täällä on kiinteistöjä ja ne ovat arvokkaita

kyllä minä todella näen ongelman enemmän tuolla vaikka nyt ihan itä suomessa edes käy kaupaksi ja joudutaan maksamaan kovalla prosentilla kiinteistöveroa täällä helsingissä todellakin verotus kevenee nyt kun kun mennään puoli prosenttiyksikköä alaspäin ja se on tietysti hyvä asia mutta en minä tuota pormestari vapaavuoren asennetta kaikilta osin hyväksy että helsinki on niin kuin se napa ja täällä täällä

minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja viides painiketta painaen ja ne aloittaa edustaja zyskowicz
arvoisa herra puhemies edustaja viitanen sanoi että ei tässä kompensoida kuntalaisille päivähoitomaksujen alentumista koska tämähän kerätään kuntalaisilta kiinteistöveron korotuksilla sen sijaan että se kompensoitaisiin valtion rahoista en tiedä edustaja viitanen mistä te luulette että valtion verotulot tulevat mutta voin kertoa teille että valtion verotulot eivät tule mistään avaruudesta vaan ihan tavalliset suomalaiset maksavat valtiolle veroa ja sitä valtion tuloa sitten käytetään muun muassa kuntien valtionosuuksiin kukaan ei ole iloinen että joudutaan asumiskustannuksia korottamaan kiinteistöveron muodossa mutta kuten edustaja ala nissiläkin totesi niin tämän hallituksen linjana on se että ennen kaikkea työnteon ja yrittäjyyden verotusta pyritään keventämään koska se on kaikkein tärkeintä suomen talouskasvun kannalta

että kenenkään verotus ei kiristy kuten täällä sanotaan usein salissa koska kyllä tämä kiristää omakotiasujien verotusta nimenomaan helsingissä pääkaupunkiseudulla tässä hallituksen esityksessä esitetään laskelma että jos on kolmekymmentäviisi vuotta vanha omakotitalo tuhannen neliön tontilla sen kiinteistövero nousee nyt siis jo kolmannen kerran peräkkäin ensi vuonna sata euroa eli yli kymmenen prosenttia se on aika huomattava kiristys ja auta armias jos siellä omakotitalossa asuu koululaisperhe koska heidän verotuksensa kiristyy vielä sitäkin kautta että verotuksen lapsivähennys poistuu ja sitä ei kompensoida koululaisperheille milläkään tavalla joten jos sovitaan näin että ei enää jatkossa väitetä että verotus ei kenelläkään kiristy kyllä se kiristyy ja vielä epäoikeudenmukaisella tavalla koska tämä kiinteistövero on menossa remonttiin kolmen vuoden päästä malttaisitte nyt odottaa ettekä joka vuosi korottaisi sitä se vääristää tätä verotusta entisestään

arvoisa herra puhemies veronkorotukset eivät ole koskaan olleet miellyttäviä ja niistä varmaan on mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin kiinteistövero kaiken kaikkiaan ei ole ongelmaton asia siitä varmaan ollaan yksimielisiä tässä

kaiken kaikkiaan tarvitsee sen uudistuksen ja on erittäin hyvä että se toteutetaan myöskin lähivuosina se on hyvä asia ja itse toivon sitä tämä nyt on hallitus tuonut tänne meille käsiteltäväksi nostaa alarajoja käytännössä ja ei koske kaikkia kuntia se mikä tiedotusvälineissä on ollut jo esillä ja minkä monet ovat ottaneet esille että tämä kaikkien omakotiasujien kuluja nostaa ei pidä paikkaansa se koskee niitä kuntia joilla on kiinteistöverot näissä asioissa siellä alarajalla ja nimenomaan alarajoja nostetaan se on huomionarvoista kaiken kaikkiaan olen huolestunut siitä että kiinteistöjen arvot muuttuvat huomattavasti eri puolilla suomea se on iso ongelma

arvoisa puhemies kuntien näkökulmastahan kiinteistövero on siinä mielessä hyvä vero että tiedetään aika tarkkaan minkä minkä verran siitä saadaan verotuloja ja toisaalta silloin veropohja laajenee myös muihin kuin kunnassa asuviin myös niihin jotka omistavat kunnassa kiinteistön

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi otti tässä edellä hyvin esille sen että tämä hallitusohjelman tavoite kiinteistöveron tuoton sadan miljoonan euron lisäyksestä on jo saavutettu ja kohtuullisuuden nimissä onkin todettava että tämän uuden esityksen myötä asumisen kustannukset nousisivat edelleen ja koskettaisivat tosiaan kaikkein pienituloisimpia kansalaisia näissä vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttirajat eivät sentään vielä vielä ensi vuonna tulisi nousemaan mutta vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista niihinkin on tulossa korotuksia tämä yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousisi tämän esityksen myötä yksi pilkku nolla kolme prosenttiin ja se on korkeampi kuin tämän yleisen kiinteistöveroprosentin yläraja oli vielä kymmenen vuotta sitten eli hyvin korkea kiinteistöveron tuotto on kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana eli sen osuus verorasituksesta on varsin suuri ja tämä yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan nosto johtaisi siihen että peräti sataseitsemänkymmentä kuntaa eli yli puolet suomen kunnista joutuisi nostamaan yleistä kiinteistöveroprosenttia

kiinteistöverotuksessa on piirteitä jotka ovat verojärjestelmän kannalta hyviä tuotto on varma ja veroa on vaikea kiertää kun veropohja on liikkumaton lisäksi kiinteistövero voi tehostaa maankäyttöä kaupunkialueilla erityisesti ongelmana on kuitenkin sen asumisen hintaa nostava vaikutus vaikka ei itsessään olekaan asumiskustannusten nousun pääsyy mutta kuitenkin yksi osatekijä siinä ongelma on erityisesti pienituloisille omakotitalossa asuville kohdistuva verorasitus suhteessa tuloihin kiinteistöverojärjestelmä kokonaisuutena kaipaa uudistamista ja nyt on pohdittava kannattaako korotuksia tehdä ennen kiinteistöverojärjestelmän kokonaisuudistusta uudistuksen yhteydessä tulisi selvittää miten kiinteistöverotus todella kohdistuu eri tuloryhmiin ja erilaisiin ihmisryhmiin miten se vaikuttaa tulonjakoon ja miten se kumuloituu asumiskustannuksiin ja tulisi pohtia miten kiinteistöverotusta voitaisiin kohdistaa tehokkaammin suureen kiinteistövarallisuuteen eikä mummonmökkeihin

arvoisa puhemies samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa siitä että raha ei tule avaruudesta mutta joskus tuntuu siltä että nämä päätökset ehkä syntyvät avaruudessa asiantuntijoiden lausunnoissa pääsääntöisesti suhtauduttiin kriittisesti kiinteistöveroprosenttien korotuksiin ja muistutettiin korotuksien vaikutuksista asumiskustannuksiin jotka ovat viime vuosina kasvaneet keskimäärin käytettävissä olevia tuloja tuloja nopeammin kiinteistöveron korotuksen tavoitteena näyttää siis olevan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta syntyneen rahoitusvajeen paikkaaminen on perusteltua tässä valossa kysyä järkeä tässä on kun kiinteistöveron korotuksen maksajiksi joutuvat nimenomaan lapsiperheet ja myös yksinasuvat vanhukset eli ensin annetaan lapsiperheille sadan euron varhaiskasvatusmaksujen alennuskuponki ikään kuin se tulisi avaruudesta ja heti perään lyödään käteen sadan euron lisälasku kiinteistöveron korotuksena tulikohan sekin nyt sitten avaruudesta

arvoisa puhemies ainakin minun mielestäni verotuksen pitää olla oikeudenmukaista ja yhdenvertaista ja kun täällä keskustellaan ala ja ylärajoista niin johtaa siihen että joissakin kunnissa kiinteistövero nousee ja joissakin ei tapahdu mitään ja joissakin kiinteistövero laskee mikäli kunta käyttää omaa harkintavaltaa mutta se suurin ongelma ei kyllä ole minun mielestäni ala eikä yläraja ja on hyvä että edustaja mikkonen täällä otti esille saman asian josta itse olen usein puhunut niin kuin puhun nytkin suurin ongelma on verotusarvo verotusarvossa otetaan huomioon tontti missä päin maata se sijaitsee mutta rakennukseen kohdistuva verotusarvo perustuu rakennuskustannuksiin onko joku kansanedustaja täällä sitä mieltä harakka tai viitanen että on oikeudenmukaista että kauppahinta kiinteistöllä saattaa olla pienempi kuin vuotuinen kiinteistövero ja tämä kertoo sen suuren ongelman että kiinteistöveron verotusarvon pitäisi suurin piirtein vastata kiinteistön todellista arvoa ja tämä on se kaikkein suurin tekijä mikä uudistuksessa pitää ottaa huomioon

puhemies kiinteistöverolla on varmasti siinä suhteessa hyviä puolia että siinä verotetaan omaisuutta mutta toisaalta täytyy todeta sekin että verottaa omaisuutta erityisesti niiltä pienituloisilta jotka asuvat

vanhassa omakotitalossa suhteessa siihen että hallitus olisi voinut aidosti verottaa myöskin isojen perintöjen saajien omaisuutta paljon paljon enemmän sen sijaan että verohelpotuksia siihen suuntaan tulee siltä osin voi sanoa että tämä valittu linja ei ole kovin johdonmukainen toisaalta pitkä tie on ollut myös se että ollaan haluttu pitää kohtuullisemmista asuinkustannuksista huolta ja nyt tämä hallituksen linja on ollut paikata tärkeisiin hankkeisiin rahaa juuri kiinteistöveron alarajan korotuksella minusta se että jatkuvasti ollaan hakemassa rahaa kiinteistöveron alarajaa korottamalla ei ole kestävä linja siihen pitäisi saada täällä muutos

arvoisa herra puhemies kiinteistöveron korotus sinällään on tietenkin kuten mikä tahansa veronkorotus siihen liittyy hyvin negatiivisia arvolatauksia mutta edustaja minun mielestäni tämän asian ydin meillä on maassa valtava määrä kiinteistöjä joilla käytännössä ei ole enää mitään arvoa mutta joka tapauksessa tähänhän ollaan arvoisa edustaja harakka kun maltatte mielenne niin asiahan selviää teille tämän puheenvuoron aikana nimittäin kiinteistöveroa ollaan parhaillaan uudistamassa ja siihen liittyy juuri tämä tämä totuus että saadaan kiinteistöjen todelliset arvot esille ja sen mukaan määrätään sitten vero tässä asiassa totta kai käyvät ihmiset kuumana sen suhteen pitäisikö kiinteistöjä verottaa vieläkin enemmän ei minun mielestäni mutta pitää muistaa kuitenkin että yhteiskunta tarvitsee tietyn määrän verotuloja saadakseen saadakseen maksettua nämä vaikkapa eduskunnankin kulut ja monet muut kulut mutta muistakaa hyvät ystävät kuitenkin se että hallituksen linjahan on ollut että verotuksen määrää ei koroteta se on hyvä asia pitkässä linjassa mutta uudistuksen me tarvitsemme ja se pitää tehdä oikeudenmukaisesti koko maan eri olosuhteet huomioiden

puhemies täällä onkin jo monissa puheenvuoroissa hyvin kuvattu näitä ongelmia mitä kiinteistöveroon liittyy itse tuon esille sen näkökulman että se toimii ikään kuin sekä alueellisen epätasa arvon tuottajana että sen olemassa olevan epätasa arvon kuvastajana ruuhka suomen ulkopuolella mistä itse tulen ei aina ole sellaista tilannetta missä voitaisiin olla siinä veron alarajalla ja korottaa sitä pakon edessä kun alarajaa nostetaan kyllä siellä on monissa kunnissa paljon korkeampia kiinteistöveroja koska kunnat tarvitsevat verotuloja siinä on myös se tekijä joka on monesti mainittu että niiden kiinteistöjen arvo on pienempi kuin täällä pääkaupunkiseudulla ja silti niistä peritään suurta veroa mikä sitten tähän on vastaus se ei ole niin helppo kysymys kokonaisuudessaan onhan asumisessa muitakin kustannuksia kuten esimerkiksi varainsiirtovero joka on todella hankala ja epäoikeudenmukainen vero mutta sen kääntöpuolena on se että valtio tarvitsee verotuloja ehkä tässä olisi jonkinnäköisen puoluerajat ylittävän parlamentaarisen pohdinnan paikka mitä tälle asialle voidaan tehdä koska eivät nämä yhdessä hallituskaudessa ratkea

arvoisa puhemies tässä oikeastaan pitää erottaa kaksi keskustelua kuuntelin edustaja harakan zyskowiczin keskustelua ensinnäkin on se että kiinteistövero on monilta osin hyvin perusteltu ja järkevä vero syistä joita edustaja sarkkinen toi toi jo esiin mutta sitten kysymyksessä siitä nouseeko kenenkään verotus edustaja harakka on täysin oikeassa kyllä ihmisten verotus nousee nimenomaan tämän kiinteistöveron korotuksen kautta ja sen edustaja zyskowiczkin voisi myöntää isoimman ongelman toi itse asiassa esiin edustaja eestilä täällä aivan oikein toi sen pihvin voisi kiteyttää sen tilanteen sen ongelmatiikan tässä näin että me korotamme sellaisten kiinteistöjen verotusta joiden arvo on romahtanut kuten edustaja hoskonenkin toi esiin sen takia pitäisi odottaa sitä että me teemme

minkä jälkeen verotusarvo vastaisi kiinteistön todellista arvoa se olisi järkevää sen kannalta missä vaiheessa mennään eteenpäin jotta ei mennä se kuuluisa peppu edellä puuhun kiitoksia

yhdyn niitten edustajien ajatuksiin jotka täällä ovat tuoneet esille sen että rakennusten kauppahinnat ja arvo hyvin usein jäävät alle rakennuskustannusten kuulin äskettäin tapauksesta tuolta etelä karjalasta itärajalta missä valmistalopaketti oli äskettäin maksanut kolmesataatuhatta euroa ja kauppahinta joka siitä sitten saatiin oli viisikymmentätuhatta euroa eli

erotukset saattavat olla tätä luokkaa nythän ollaan uudistamassa tätä kiinteistöjen arvostamista ja ja vaatii aika paljon valvontaa että juuri tämäntyyppinen asia otetaan siinä valmistelussa huomioon se ei ole kovin ongelmatonta suoraan sanottuna tällä hetkellä sitä ei olla ottamassa tuolla verohallinnon valmistelussa lainkaan huomioon se kävi ilmi tänään valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuulemisessa

puhemies kiinteistöverotusta varten ollaan tosiaan kehittämässä uutta maapohjaan perustuvaa arvostamismenetelmää joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna kaksituhattakaksikymmentä tämän on tarkoitus sitten parantaa verotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä mikä tulee todellakin tarpeeseen tässä on moni ottanut esiin sen että näitä kiinteistöveron korotuksia on on ollut useampia peräjälkeen mutta se on ihan tästä esityksestä luettavissa että hallitusohjelman mukaisesti kiinteistöveron korotus tämä sata miljoonaa kokonaisuudessaan on aikomus toteuttaa portaittain hallituskauden aikana tästä on siis kyse ja siitä johtuu se että näitä korotuksia on useita lisäksi haluaisin ottaa vielä kantaa siihen että monessa kunnassa kiinteistökannan inventointi on puutteellinen ja ja tähän haluaisin vähän korjausta meillä nämä rekisterit jotka kiinteistökantaa rekisteröivät eivät keskustele riittävästi keskenään ja tähän kunnat tarvitsisivat

kiinteistövero nousee ja asuminen kallistuu kuten edustaja kankaanniemi sanoi tämä korotus on raaka hyvin pienituloiselle siis varsinkin monelle lapsiperheelle ja ikäihmiselle koska asuminen ja katto pään päällä eivät ole luksusta vaan perustarve on kustannusten nousu katastrofi monelle kuinkahan käy niiden ihmisten nyt elävät köyhyysrajalla kuitenkin totta kai kiinteistövero on yhdenmukainen ja tavallaan oikeudenmukainen mutta edustaja eestilä otti ensimmäisenä täällä esille todellisen probleeman eli tämän kiinteistöveron verotusarvon ongelman

puhemies se olennainen kysymys on juuri se että kun uudistuksia joka tapauksessa ollaan tekemässä niin miksi tällainen pakkokorotus automaattisesti tehdään jo kolmas vuosi peräkkäin ja myös siitä eteenpäin hallitus haluaa näin toimia paitsi näitä arvostuskysymyksiä mielestäni täytyy katsoa myös kaiken kaikkiaan sitä rakennetta miten siinä pystyisi paremmin huomioimaan ikään kuin eri tulotasoisten ihmisten asumiskustannusten kehitystä kaikki tämä vaatisi aivan uudenlaista ajattelua puhemies minusta on aika kuvaavaa että täällä hallituspuolueet sanovat melkein vuoro vuoroin että kiinteistöveron korotus ei ole ongelmaton niinpä kysymys kuuluu miksi se juuri nyt on sitten pakko tehdä kaiken kaikkiaan minun mielestäni myös toinen erittäin tärkeä kysymys on se että kun todetaan että kenenkään verotus ei kiristy niin kyllä kiristyy nimenomaan asukkaan verotus erityisesti omakotiasujan jolla saattaa olla kouluikäisiä lapsia samoin lämmityskustannukset nousevat kyllä tässä yhtälössä puhemies miinusmerkille jäävät monet lapsiperheet ja

arvoisa puhemies

vähenee kaikilta kunnilta joissa tällaisia tuloja nyt on ollut tältä osin ja ne joudutaan jollakin paikkaamaan kyllä tämä hallituksen viesti on että ottakaa kiinteistöveron kautta näin tätä kiinteistöveroa on käytetty jo aikaisemminkin melkein minkä tahansa perusteeksi perusteeksi eli korvaamaan mitä tahansa eli tällä tavalla tämä koskee kyllä muitakin kuin vain alarajalla olevia kiinteistöjen arvo on kyllä vakava kysymys esimerkiksi talouden tilanteessa saattaa olla että työpaikka olisi uudessakaupungissa ja asuu hyrynsalmella hyrynsalmella on on rakentanut talon ja on ottanut kahdensadantuhannen velan ja sitten yrittää sitä myydä saa siitä ehkä kaksikymmentätuhatta jää satakahdeksankymmentätuhatta velkaa muuta sillä sitten ja hanki asunto uudestakaupungista

nyt on hyvä että tällä vaalikaudella tämä koko julkistalous käsitellään kokonaisuutena mutta kun kuuntelee vihreitä ja osaa muutakin oppositiota joka vastustaa valtiontalouden tasapainottamistoimia usein lapsiin vedoten minusta se on vastenmielistä se velka sitten on se on nimenomaan tulevaisuuden veroa viime vuonna me otimme satatuhatta euroa jokaista syntyvää lasta kohden lisää velkaa tänä vuonna ehkä yli kuusisataatuhatta euroa jokaista syntyvää lasta kohden velkaa se on heidän niskassaan kyllä meidän pitää tulevaisuudessa jos me ajattelemme lapsiperheitä myöskin pitää valtiontalouden tasapainottamisesta huolta eikä kasata syntyvien lasten päälle jatkuvasti lisää velkaa minä ihmettelen vihreitä heiltä tämä kestävä kehitys on on valitettavasti vain unohtunut

edustaja ala nissilä puhuu vasten parempaa tietoaan nytkin kun vaihtoehtobudjettikeskusteluun lähdetään pyritään rakentamaan nimenomaan finanssipolitiikkaan viritykseltään yhdenmukainen esitys hallituksen kanssa mutta olennainen huomio on se että budjetin sisällä jokainen euro on arvovalinta kehysten sisällä jokainen euro on arvovalinta me haluamme tehdä oikeudenmukaista tulevaisuuspolitiikkaa sen takia satsataan nimenomaan sinne päivähoitoon koulutukseen lasten ja nuorten hyvinvointiin ja sitä ei paranneta sillä että vaihtoehdottomuuden nimissä lähdetään tekemään isoja leikkauksia sanotaan että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole koska ihan samalla euromäärällä budjettiallokaation kautta voidaan tehdä arvovalintoja siinä pistetäänkö ne pisteeseen a

että kenenkään työnteon verotus ei kiristy totta kai esimerkiksi tässä kun kiinteistöveroa korotetaan kiinteistöverotus kiristyy ja kun tupakkaveroa korotetaan niin tupakoitsijan verotus kiristyy ja niin edelleen edustaja viitanen on monta kertaa kertonut miten viime vaalikaudella tehtiin nämä veroratkaisut oikeudenmukaisesti hänen mielestään oikeudenmukaista oli se että jatkuvasti kiristettiin työnteon verotusta me emme pitäneet sitä hyvänä ratkaisuna ja tulokset puhuvat puolestaan viime vaalikaudella kiristettiin jatkuvasti verotusta saatiin satatuhatta työtöntä lisää tämän vaalikauden aikana joka tapauksessa on käymässä niin että kokonaisveroaste laskee mikä sekin on myönteistä kehitystä

kuitenkin kiitätte näitä vähäväkisiä korottamalla kiinteistöveroa loogistahan olisi alentaa kiinteistöveroa tai vähintään pitää se ennallaan odottaen että tuleva kiinteistövero toimii oikeudenmukaisesti myöskin arvoaan menettäneiden asuntojen osalta lisäksi kuitenkin se suurin huoli liittyy pääkaupunkiseutuun metropolialueeseen jonka kasvun pullonkaula ja työllisyyden pullonkaula nämä kasvavat asumiskustannukset ovat ja tätä pahennatte ja teette hallituksen omasta työllisyystavoitteesta entistä vaikeamman haluan kiittää edustaja zyskowiczia ja edustaja outi mäkelää koska viimeksi kun meillä oli edellinen korotus täällä ei ollut yhtään hallituspuolueiden pääkaupunkiseudun kansanedustajaa te voitte nyt perustella edustaja zyskowicz tapanilalaisille eläkeläisille miksi heidän talonsa kiinteistövero

korotuksessa espoo yksin maksoi yli puolet korotuksista
arvoisa puhemies seurasin tätä keskustelua työhuoneesta ja kun tämä muuttui näin mielenkiintoiseksi halusin tulla tänne sanomaan muutaman sanasen verotus on kokonaisuus verotuksella on moninaisia vaikutuksia muun muassa ohjaavia vaikutuksia ja tässä yhteydessä puhutaan myöskin merkittävistä työllisyysvaikutuksista kiinteistöveroa korotetaan ja kun keskustelussa on tuotu esille että sillä kompensoidaan pelkästään varhaiskasvatusmaksujen alentamista ja jopa niitten poistamista kokonaan niin se sinällänsä on kyllä ihan totta mutta kyllä sellaisissa kunnissa kuin kotikaupungissani savonlinnassa jossa on maan korkein veroäyri ja nyt savonlinnassa on strategiaan tehty merkintä siitä että veroäyriä pyritään laskemaan tämä on kuntien talouden kokonaisvaltaista hoitamista myöskin se se että tällä kiinteistöveron korotuksella saadaan kunnan taloutta pidettyä kunnossa silloin kun veroäyriä lasketaan ja

puhemies kyllä on pysähtymisen paikka siinä että hyvin lyhyessä ajassa muutamassa vuodessa kiinteistöverotus on tullut tämmöiseksi jatkuvaksi korotusautomaatiksi josta aina hyviin hallituksen tarpeisiin tuntuu löytyvän lisää rahaa ollaan tilanteessa jossa jossa tosiasiallisesti meidän pitäisi pysähtyä siihen onko tämä alarajan nosto se ainoa lääke vai pitäisikö tosiasiassa niin kuin tässä keskustelussa on jo keskusteltu selvittää sitä miten kiinteistöjen veroarvojen ero voitaisiin voitaisiin ottaa huomioon paremmin tämä olemassa oleva veroarvojen erilaisuus levenee levenemistään sitä kautta kun kiinteistöveron alarajaa nostetaan alueelliset erot eivät ole huomioituja siltä osin olisi tärkeätä myös pohtia sitä miten eri kiinteistöt suhteessa toisiinsa verotettaisiin siltä osin minusta on ikävää että varhaiskasvatusmaksujen alentamiseksi on lähdetty hakemaan rahaa tällä tavalla kuntien kulujen

arvoisa puhemies edustaja turunen äsken totesi että verotus on kokonaisuus ja niinhän se niinhän se tietysti onkin se on ihan totta mutta hän väitti myös että varhaiskasvatusmaksujen aleneminen ja kiinteistöverojen alarajan nosto eivät suoraan liity toisiinsa no kuitenkin tässä hallituksen esityksessä sataviisitoista joka koskee varhaiskasvatusmaksujen alentamista lukee että hallitus on päättänyt kompensoida näitä maksutuottojen menetyksiä kunnille nostamalla kiinteistöverotuksen kahdellakymmenellä ja siitä tuottona on noin plus kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisäksi tässä on tarkoituksena kohdentaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille sitä käsittelemme myöhemmin tänään istunnossa ja myös korottaa hieman kunnan peruspalvelujen valtionosuutta no edustaja turunen tässä toi ilmi että jos kunnat laskevat tuloveroäyriään mikä on sinänsä monessa tapauksessa hyvin kannatettavaa niin ne voivat kompensoida sitä kiinteistöveron nostolla mutta minä kysyn miten tämä kiinteistöverojen alarajojen nosto nyt sitten vastaa kuntien tarpeisiin

puhemies todellakin verotus on kokonaisuus ja tässä kokonaisuudessa äärimmäisen tärkeää on se että työnteko on kannattavaa ja työn verotusta pystytään keventämään tässä tärkeää on muistaa kuntien kannalta nyt todella se mitä edustaja savio tuossa edellä luetteli eli nyt kompensoidaan kunnille tätä menetystä ja muun muassa valtionosuutta korotetaan ja ja yhteisöveron tuotosta nostetaan kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla kuntien osuutta ja sitten lisäksi on tämä kiinteistöveron korotuksen osuus on sellaisiakin aikoja eletty jolloin kiinteistöveroa korotettiin ja siitä siivu sitten napsaistiin valtiolle takaisin ja kunnat eivät siitä hyötyneet tämä on kuntien kannalta kuitenkin tasapuolinen ja reilu siinä mielessä että tuotto menee suoraan suoraan kuntien kassaan

puhemies toisin kuin tässä kollega savio antoi väärän todistuksen sanomisistani en todellakaan sanonut että näillä ei ole mitään tekemistä että se ei ole pelkästään sitä kyllä tällä kiinteistöveron korotuksella luonnollisesti varhaiskasvatusmaksujen alentamista kompensoidaan mutta sanoin myös sen että verotus on kokonaisuus ja kunnissahan päätetään kiinteistöveron taso ja niissä kunnissa joissa on työtulon verotus korkealla ja halua sitä alentaa ja joissa on vara ottaen huomioon nämä varhaiskasvatusmaksujen alentamiset tätä tukee nimenomaan tämä kiinteistöveron korotus ja ja sitä kautta sitä kautta työtuloja vähemmän verotetaan sitten edustaja viitaselle sanon sen verran että työn verotusta on vähennetty tällä hallituskaudella yksi pilkku kaksi miljardia euroa siitä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa on kuitenkin työtulovähennystä joka on nimenomaan kohdistettu pieni ja

arvoisa puhemies kyllä nämä asumiskustannukset ovat tietyllä tavalla ongelma ja niitä on kyllä jokainen puolue aina vuorollaan käynyt nostamassa milloin on energiaverojen kautta tehty ja milloin on tehty kiinteistöveron ala ja ylärajojen nostojen kautta niin että minun mielestäni siinä ei varmaan ole kovin paljon keskusteltavaa sinne historiaan päin mutta jos katsomme tulevaisuuteen niin tässä yhteydessä kun me puhumme kuitenkin verosta joka kohdistuu valtaosin asumiseen täytyy tuoda julki se mikä koskee varsinkin pääkaupunkiseutua että kansalaisten velkaantuneisuusaste on tällä hetkellä historiallisen korkeana ja kun asumiskustannuksia nostetaan niin jos meille sattuu tulemaan vähän huonompi taloudellinen kausi ja korot nousevat ongelmia tulee nimenomaan sitä kautta tänä päivänä pystyy nimenomaan pääkaupunkiseudulla ostamaan asunnon yhdellä kolmasosalla siitä hinnasta mikä se todellisuudessa on se perustuu siihen että asukkaat maksavat sitten hoitovastiketta ja rahoitusvastiketta ja tämä rahoitusvastike saattaa hämätä sen verran että me menemme väärällä hintatasolla kiinni sellaiseen asumiseen mihin meillä ei

tähän debattiin myönnän vielä seuraavat puheenvuorot aalto krista kiuru ja hoskonen sen jälkeen puhujalistaan

edustajat turunen ja myös savio toivat esiin sen mihin yhdyn totta kai että verotusta täytyy katsoa aina kokonaisuutena verotuksen ohella olisi syytä katsoa myös tulonsiirtoja jos haittaverojen osuus kasvaa ja sen myötä ihmisten käteenjäävät tulot vähenevät on syytä huomioida erotus tulonsiirtojen kautta mitä tulee kiinteistöveroon niin kiinteistövero on toisin kuin keskustan muutamat edustajat toivat esiin pääasiassa hyvä vero ongelma on nimenomaan se että verotusarvo ei vastaa kiinteistön todellista arvoa ja siitä johtaa se ongelma että nyt korotetaan sellaisten kiinteistöjen verotusta joiden arvo on romahtanut tässä olisi vaihtoehtona nimenomaan miettiä se verotusarvomenettelyn uudistus ensin niin että pienituloisten ihmisten asumiskustannusten nostamisen sijaan katsotaan vero ja yritystukia mistä saataisiin hyvin iso fiskaalinen summa jota voidaan taas kohdentaa tulonsiirtoina pieni ja keskituloisille vaihtoehtoja on hyvin paljon verotus takaa hyvin paljon vaihtoehtoja kysymys on taas jälleen kerran arvovalinnoista
arvoisa puhemies meillä on ollut muutamia tärkeitä viestejä hallitukselle tänäisessä keskustelussa ja ensimmäinen niistä on se että tulo ja varallisuuserot jatkuvasti näyttävät lisääntyvän tämän hallituksen politiikan tuloksena ja tässä on hyvä esimerkki siitä miten kurimusta tietyille väestöryhmille jaetaan enemmän esitimme keskustelussa että sen sijaan että jatkuvasti tätä nostoautomaattia käytettäisiin tehtäisiin aidosti jotakin näille vanhentuneille verotusarvoille ja voin todeta sen että viime hallituskauden loppupuolella tämä jo päätettiin jottei oltaisi tällaisessa tilanteessa lopuksi haluan todeta että tässähän on kysymys siitä että varhaiskasvatusmaksujen uudistus pitäisi saada katettua ja tällä logiikalla kaksikymmentäviisi miljoonaa otetaan täältä jotta saataisiin uudistus kompensoitua kunnille olisi ollut paljon järkevämpää ottaa tämä raha sisään esimerkiksi perintöverotusta selkeästi kiristämällä ei löysentämällä niin kuin hallitus tekee ja antaa valtionosuuksina raha takaisin tämä olisi ollut reilua

onko verotuksen tasapaino oikea nimenomaan kannustavuuden kannalta se on iso juttu mutta yksi vääryys vääryys tässä on tapahtumassa koko ajan tällä hetkellä suomessa ja se on maatalouden kiinteistöjen ja niiden arvon verottaminen se on nimittäin niin että tänä päivänä kun kaikki tiedämme mikä on suomalaisen maatalouden tilanne ja varsinkin kun tämmöinen katovuosi näyttää olevan tulossa maanviljelijät ovat suorastaan säälittävässä tilanteessa talous on talous on todella tiukalla tähän pitäisi nyt kyllä minun mielestäni ja uskon että valtiovarainministeri ja myös maa ja metsätalousministeri tätä debattia ovat keskenään käyneet kiinteistöveropuolella saada äkkiä helpotuksia että ei maatalouden tilanne mene sietämättömäksi se johtaa nimittäin sellaisiin tilanteisiin että pian aikaa kotimaista leipää eikä sitä työtä mikä maatalouden ympärillä pyörii koko

arvoisa puhemies

valjennut jo muillekin kuin edustaja aallolle ja itselleni joten se olisi poistumassa muutaman vuoden kuluttua olisiko siis tässä tilanteessa viisasta korottaa tätä partaveroa kun sehän vain pahentaisi tilannetta juuri näin ollaan tekemässä jälleen kerran kiinteistöveron osalta kolmatta kertaa juuri ennen kuin koko tämä tällä hetkellä varsin ongelmallinen järjestelmä ollaan vihdoin saamassa kuntoon veron jonka veropohja ja veroperuste ovat tällä hetkellä syvästi epäoikeudenmukaisia

pitäisi käyttää viisaasti se sopii erittäin huonosti paikkaamaan kuntien taloutta kun vastaavasti kuntien tuloja on tässä nyt pienennetty kuten tällä kertaa varhaiskasvatusmaksujen alentamisessa pienipalkkaisen koululaisperheen verotus siis kiristyy kahteen kertaan sekä lapsivähennyksen poiston että mahdollisesti omakotiasumisen takia kiinteistövero sopii huonosti fiskaalisiin tavoitteisiin siksi että sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat laajat se vaikuttaa asumisen hintaan asuntorakentamiseen aluekehitykseen työpaikkojen sijoittumiseen työvoiman liikkuvuuteen työllisyyden kautta koko kansantalouteen

miksi se on sitten ollut etelän kunnissa niin alhainen siihen on kaksi syytä pääkaupunkiseudun suuret kaupungit eivät ole tarvinneet kassaan rahoja koska niissä on on ollut kasvua ne ovat työpaikkaomavaraisia toisekseen niissä on ennestään jo korkeat asumiskustannukset

pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan kiinteistövero siirtyy vuokriin tämä lisää veron regressiivisyyttä nykyjärjestelmässä kiinteistöveron arvo on suhteellisesti ankarampi pienituloisilla kuin suurituloisilla suurituloisilla lisäys siirtyy vuokriin jolloin maksajiksi joutuvat vuokralla asujat joiden enemmistöllä asumiskulut vievät jo nyt suuren osan käytettävissä olevista tuloista arvoisa puhemies edustaja zyskowicz on eduskunnan kenties etevin puhuja ja käyttää varsin usein tätä taitoa mutta tähän esittämääni suoraan kysymykseen hän ei vastannut mitenkä hän perustelee kiinteistöveron noston tapanilassa asuvalle eläkeläispariskunnalle jonka maksu nousee ehkä sata euroa vuodessa jälleen kerran mitä hän heille oikein sanoo

kyllä hänen puheenvuorostaan ikävä kyllä sitten huomattiinkin siis nykyinen kiinteistövero on monella tapaa vääristynyt arvoasuntoja aliverotetaan ja arvoaan menettäviä mummonmökkejä yliverotetaan jokainen tietää miten epäoikeudenmukainen nykyinen malli on ja sen toteutus suorastaan mätä siksi odotamme innokkaasti valtiovarainministeriössä sekä maanmittaushallituksessa ja tilastokeskuksessa valmisteltavaa kiinteistöverotuksen kokonaisuudistusta joka on siis

kiinteistöveron lisäkorotus korostaa entisestään nykyisen veropohjan ja arvostustasojen puutteita ja vääristää verotusta kun seuraava hyvä hallitus saa oikean tietopohjan oikeat menetelmät ja tekee niiden pohjalta oikeat päätökset pääsemme vihdoin viimein oikeudenmukaiseen kiinteistöveroon siis kiinteistövero on periaatteessa hyvä vero mutta käytännössä nyt ongelmallinen siitä tulee jatkossa myös käytännössä hyvä vero sitä odotellessa ei pitäisi pahentaa tilannetta ei pitäisi korottaa partaveroa

arvoisa herra puhemies

että kiinteistövero on yksi tapa saada julkisyhteisölle verotuloja kunnat tarvitsevat ne verot joilla se sitten maksaa varhaiskasvatusta sun muuta monta asiaa kuten edustaja toimi kankaanniemi omassa puheenvuorossaan mainitsi aikanaan manttaalimaksu ja katumaksu poistettiin ja tilalle tuli kiinteistövero ja sen kun ymmärtää ja muistaa kun aloittaa puheenvuoron niin on pikkuisen vahvemmilla jäillä sillä hetkellä tärkeää on kuitenkin nyt pitää huoli siitä että verotuksen kokonaisaste ei nouse ja se verotus kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan töitä se on se isoin linja josta on pidettävä kiinni aina pitää olla kannustavuutta sille että ihminen lähtee töihin etsii töitä ja hankkii elantonsa ja samalla oman eläketurvansa koska sehän on sitten pitkässä juoksussa aivan valtavan tärkeä asia kiinteistöverossa on se ongelma tietenkin että maaseutukuntiin se iskee salaman lailla kiinteistöjen arvot ovat siellä romahtaneet sen me tiedämme ja etenkin maatalousyrittäjien elämään sattuessaan pahasti se on kamala juttu elikkä otetaan esimerkki iso robottinavetta jonka investointiarvo voi olla yli miljoona euroa sille kun ruvetaan kiinteistöveroa sitten laskemaan niin siinä kyllä pienen tilan nettotuotto se mikä sieltä ankarasta työstä viivan alle jää menee käytännössä yhdellä pyyhkäisyllä pois elikkä tähän meidän pitää saada ehdottomasti eduskunnassa jokin ratkaisu sillä maatalouden kurja tilanne joka on esimerkiksi tällä hetkellä luonnonolosuhteiden kärjistämä on erittäin vakava tulot ovat vähentyneet koko ajan kustannukset ovat nousseet ja nyt vielä tulee katovuosi tämä tilanne on todella vakava ja uskon kyllä että tässä suomen eduskunnassa löytyy ymmärrystä tälle vakavalle asialle se kansakunta joka ei itse pysty omia eväitään tuottamaan ei seiso vahvalla pohjalla toivon että tässä asiassa sekä valtiovarainministeri orpo että maa maa ja metsätalousministeri jari leppä löytävät toisensa ja ja tähän saadaan joku järkevä esitys koska on tärkeää että kotimaisen ruoan tuotanto säilyy vahvalla tasolla ja ettei verotuksella tässä tapauksessa kiinteistöverotuksella kanneta lisää kiviä siihen rekeen joka on jo ihan riittävän täysi tällä hetkellä sitten kun tässä keskustelussa on nostettu esille erilaisia mielipiteitä siitä tekeekö joku hallitus oikein tai joku hallitus väärin siitä keskustelusta ei ikinä tule loppua tärkeää on vain saada tässä maassa tapahtumaan se että työn kannustavuus on työn tekeminen ja että sen kannattaminen on tärkein asia ja aina asia numero yksi kiinteistöveropuolella odotamme kallella kypärin sitä kiinteistöverouudistusta jota parhaillaan valmistellaan siellä pitää todella nostaa esille kiinteistöjen oikeat arvot suomessa tällä hetkellä tämä valtava keskittäminen kun ihmiset yritetään kaikin keinoin saada tänne etelään asumaan aiheuttaa ihan selkeästi sen ongelman että kiinteistöjen arvot nousevat sellaisiin määriin mitkä tällaisena nousukautena arvioituna ovat aivan järjettömän korkeat

arvot nousevat niin se tietenkin johtaa sitten vaikeuksiin kun asumiskustannukset nousevat näiden vaikeiden asioiden keskelle pitää löytyä järkevä yhteisymmärrys yhteisymmärrys poliittisten puolueiden välille ei se riitä että me olemme tänä vuonna yhtä mieltä asiasta näkisin mielelläni sellaisen kompromissin syntyvän jolla on parlamentaarista katetta ja kannattavuutta yli yli vaalikausien koska verotuksen kiinteistöverotuksen varsinkin soisi olevan vakaata ja tasapainoista silloin pärjäämme tässä asiassa

arvoisa puhemies kuten edustaja östman aiemmin tässä keskustelussa jo hyvin toi esille ja korosti monet lausunnonantajat ovat tosiaan kritisoineet voimakkaasti hallituksen aikeita nostaa kiinteistöveroprosenttien ala ja ylärajoja varsinkin tämä alarajojen nosto johtaisi tilanteeseen jossa kuntapäättäjien tahdosta riippumatta esimerkiksi öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvan pienituloisen eläkeläisen kiinteistövero tulee nousemaan ja nostamaan hänen asumiskustannuksiaan omalta osaltaan vaikuttamaan hänen selviytymistään arjessa monessa monessa kunnassa näin tapahtuisi eivätkä korotukset jäisi myöskään valumatta vuokriin vaan nostavat ajastaan niitäkin kiinteistöveron osuus kansalaisten koko verotaakasta on jo noussut hyvin merkittävästi ja ja kuten edellä jo totesin hallitusohjelman tavoitteet kiinteistöverotuoton nostamisesta on jo saavutettu varsinkin se tosiseikka että tämän hallituksen esityksen myötä jopa sataseitsemänkymmentä kuntaa joutuu nostamaan yleistä kiinteistöveroprosenttia osoittaa sen että nämä korotukset ovat varsin ylimitoitettuja veron yläraja oli siis

vielä vajaat kymmenen vuotta sitten yksi prosentti nyt alarajakin nousee

erityisesti tämä alarajan nosto on erittäin ongelmallinen kuntien itsemääräämisoikeuden ja lähidemokratian toteutumisen kannalta ylärajan nosto jättää kunnille enemmän liikkumavaraa ja on siten helpommin hyväksyttävissä kohtuus täytyy täytyy tietenkin säilyttää siltäkin osin mutta se on kuitenkin kuntapäättäjien käsissä ihmettelen hieman sitä eikö talousliberaalina puolueena esiintyvä kokoomuskaan pidä tätä alarajojen nostoa ongelmallisena varsinkaan niissä kunnissa joiden talous on jo nyt hyvällä tolalla niitäkin kuntia kuntienkin suomessa on

arvoisa puhemies tuossa debattikeskustelussa jäi muutama asia sanomatta ja palaan niihin nyt kun esitettiin sellainen ajatus että ikään kuin kuntien tuloveroprosentin korkeutta käytäisiin paikkaamaan sillä että korotetaan kiinteistöveroja ja sitten alennetaan sitä yleistä veroprosenttia niin itse en kyllä ihan tuolle linjalle lähtisi tämä näkemys perustuu siihen että kun tätä asiaa omassa kotikunnassani tarkasteltiin niin kyllä ne korkeatkin kiinteistöveron korotukset ovat suuruusluokaltaan sellaisia että niitä vastaavat yleisen veroprosentin korotukset ovat todella pieniä eli yleiseen veroprosenttiin saataisiin pieniä pieniä alennuksia sillä että nostetaan kiinteistöveroprosenttia todella paljon eikä se ole mielestäni sen vaivan arvoista kysymys tässä enemmän kuitenkin on siitä että kuntien velvoitteita käytäisiin tarkastelemaan kriittisesti ja purettaisiin normeja sieltä löytyvät ne rakenteet

puhemies edustaja harakka täällä aikaisemmin teki aika pitkälle vietyjä tulkintoja ja ja käytti väritettyä puhetta puhetta siitä miten tämä verokehitys vaikuttaa muun muassa kaupunkiseuduille hän unohti samalla sen että esimerkiksi tänne pääkaupunkiseudulle on aikanaan aikanaan osoitettu tämmöinen korotettu kiinteistövero rakentamattomille tonteille joka on ollut todella hyödyllinen myös tämän tonttivarannon liikkeelle liikkeelle saamiseksi ja joka on parantanut asuntotilannetta ja ja lisännyt rakentamista merkittävästi ja on on ollut ollut täysin perusteltu toimenpide verotushan on siis kokonaisuus ja sillä on monenlaisia vaikutustavoitteita myöskin tällä kiinteistöveron korotuksella pyritään hillitsemään kuntien tarvetta korottaa kunnallisveroa joka osaltaan on on merkittävä merkittävä vero vero sitten taas toisaalla työn

tässä keskustelussa on hyviä huomioita esitetty muun muassa tämän arvostamismenettelyn uudistamiseksi valtiovarainministeriö on todellakin teettänyt selvityksen siitä että että maapohjien kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmä on uudistettava siellä on paljon ongelmia ja ja verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen toinen asia jota itse mielelläni pitäisin tässä esillä on tämä kiinteistöverokannan inventointipuoli joka on joka on

arvoisa puhemies täällä nousi esille muutamassakin puheenvuorossa maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron poisto viitattiin valtiovarainministeriöönkin että pitäisi tehdä jotakin tämänsuuntaista jos minun muistikuvani on oikea niin viime syksynä hallitus hyväksyi viidenkymmenen miljoonan euron tukipaketin maataloudelle mikä sinänsä oli erittäin hyvä asia ja siellä varattiin sitten kymmenen miljoonaa että autettaisiin vastainvestoineita tiloja kun yhtenä asiana esillä oli että maatilojen tuotantorakennuksilta poistettaisiin kiinteistövero tai sitä merkittävästi vähennettäisiin niin se ei ollut kyllä suomalaisesta tahdosta kiinni että niin ei tapahtunut koska myös kokoomus tuki sitä selvitystä vaan seinä tuli vastaan komissiossa ministeri tiilikainen totesikin että ei voi mitään komissiossa tuli seinä meidän täytyy täällä salissakin todeta asioiden oikea järjestys että jos siihen joku keino löytyy niin kokoomus sitä kannattaa koska maatalous tänä päivänä on oikeasti vaikeuksissa

arvoisa puhemies edustaja eestilä on tuossa oikeassa että todella se kiinteistövero voi investointien este sillä tavalla tähän liittyy näitä näitä vaikutuksia jotka myöskin pienituloisten osalta pitää ottaa huomioon tuo minkä edustaja mäkelä totesi että kiinteistöveroa on voitu hyödyntää että on saatu pääkaupunkiseudun rakentamattomia tontteja liikkeelle on erittäin tärkeä asia mutta arvoisa puhemies mikä on suuri kuva suuri kuva on se että tällä vaalikaudella ei ole leikattu kuntien valtionosuuksia kuten tehtiin viime vaalikaudella tästä on seurannut se että paine kunnille nostaa veroja on selvästi pienempi koska valtio on kuokkinut oman osansa tässä julkistalouden kokonaisuudessa ja kun tämä kiinteistövero kuitenkin on kuntien päätettävissä pääsääntöisesti tämä linja että kuntien valtionosuuksia ei ole leikattu on ollut juuri veronmaksajien kannalta hyvä asia
arvoisa

rouva puhemies verottajasta minä ymmärrän verotuksen ja sen kokonaisuuden siinä mutta miten tämä kohdistuu otetaanpa esimerkiksi tämä nettikauppa nyt kun tuolta ulkomailta voi tilata mitä tahansa ja täällä kivijalkafirmat jotka toimivat niitten niitten kilpailijoina joutuvat tämmöisen verotuksen kohteeksi niin se

ja myös toinen juttu maatiloilla yrityksillä on kiinteistöjä joilla ei ole oikeastaan mitään arvoa elikkä jos pankkiiri antaa tietyn vakuuden siitä niin sen vakuuden mukaan pitäisi olla eikä pitäisi katsoa täältä verottajan näkökohdasta niin että se lajittelee vain tuosta että tämmöinen hinta laitetaan tuolle kiinteistölle ja maksetaan se vero siitä vaikka sillä kiinteistöllä ei ole mitään arvoa edustaja eestilä jo varmaan mainitsikin tästä asiasta tämä on semmoinen epäkohta että tällä menolla maaseudut ja niitten yritykset tulevat lähtemään pois sieltä se on yksinkertainen totuus

arvoisa rouva puhemies todellakin maaseutuolosuhteissa toimiva yritysten ja varsinkin maatilojen tilanne on todella todella huono kuten tiedämme kaikki niin tällä vaalikaudella kuntien rahoitusasema on parantunut parantunut olennaisesti kun ei ole tehty leikkauksia kuntatalouteen niin niin paljon ja kuntien talous on tervehtynyt jopa niin että viime vuonna jos oikein muistan neljäsataa miljoonaa euroa olivat kuntataloudet plussalla

en äkkiä muista onko tällä hetkellä yhtään tämmöisiä kriisikuntia ja vakavissa vaikeuksissa olevia kuntia todellakin tilanne on olennaisesti parantunut tätä taustaa vasten tarkasteltuna kiinteistöveron

antaa instrumentteja kunnille verotuksen lisäämiseen mutta jokainen vastuullinen kuntapäättäjä tietenkin tietää sen että ei voida lähteä siitä että verot verot nousevat rajusti koska kuitenkin tärkeää on pitää asukkaat tyytyväisinä kunnassa ja eläminen asiallisen halpana ja maatalouden puolesta edelleen haluan sanoa arvoisa rouva puhemies että maatalouskiinteistöjen arvon perusteella tehtävän kiinteistöverotuksen epäoikeudenmukaisuus on tällä hetkellä huutavan väärä en tiedä mistä löytyy se poliittinen yksimielisyys ymmärtääkseni se tässä talossa jo on mutta nyt pitäisi löytyä sitä sydäntä ja tuulenhalkaisijaa sitä henkilöä sitä ministeriä joka loihe lausumaan julkisuuteen että tämä asia pitää panna kuntoon koska nimenomaan maatalouden tilanne tällä hetkellä on aivan aivan en ihan katastrofaaliseksi sitä vielä sanoisi mutta aika lähellä ollaan toivoisin arvoisa puhemies että eduskunta ottaisi tämän asian vakavasti nyt eletään niitä aikoja että jos emme tähän saa parannusta meillä maatiloja rupeaa menemään konkurssiin kiihtyvällä vauhdilla se on pois suomalaisesta työstä koska siinähän menetämme samalla koko jalostusketjun arvon ja samalla se aiheuttaa sen että kun ulkomailta tuleva elintarvike valtaa markkinoita niin niiden valtaaminen takaisin on äärimmäisen vaikeaa

arvoisa puhemies aivan lyhyesti haluan tähän loppuun vielä todeta sen että edustaja jani mäkelä otti äsken esille sen asian että on hyvin ongelmallista ajatella sillä tavalla että kiinteistöveron nostolla voitaisiin kunnissa kompensoida niissä mahdollisesti tehtäviä tuloveron alennuksia ja jaan täysin edustaja jani mäkelän käsityksen siitä että kuntien tulee kompensoida mahdollisesti ja aivan oikein tietyissä tapauksissa täysin aiheellisesti tekemänsä lasku muun muassa toimintojaan tehostamalla ja ja muutoinkin kulujaan karsimalla ja niinhän monessa kunnassa on tehtykin muun muassa omassa omassa kotikunnassani ylöjärvellä on pyritty tehostamaan toimintaa ja siinä on aika hyvin onnistuttukin sitä vastoin kun täällä on esitetty että kiinteistöveron nostolla voitaisiin sitten kompensoida tätä kunnallisveroprosentin laskua niin mielestäni se ei voi olla mikään automaatti koska kyllähän siinä tulee jo se vastaan että kunnallisveroprosentti määritellään nolla pilkku kahdenkymmenenviiden prosenttiyksikön tarkkuudella jos jos se koko koko summa kompensoitaisiin kiinteistöverolla kyllä siinä sitten kiinteistöveroprosentit täytyisi nostaa jo pilviin
arvoisa puhemies täällä on monissa puheenvuoroissa hyvin asiallisesti kiinnitetty huomiota siihen että realisoituvat kauppahinnat ovat rakennuskustannuksia alempia ja myös hyvin usein kiinteistöverotusarvoja alempia ja tämä ongelma ei koske pelkästään suomen syrjäseutuja vaan sitä esiintyy koko maassa myöskin kuihtuvissa taajamissa eteläisessä suomessa tämä on asia joka verohallinnon pitäisi tunnistaa kun se valmistelee tätä uutta kiinteistöjen arvostamisohjettaan tämä koskee niin asuntoja vapaa ajanasuntoja kuin myöskin tuotannollisia rakennuksia maatalouden osalta sanoisin että oli hyvä puheenvuoro tuossa edustaja eestilällä kun hän ikään kuin ojensi kokoomuksen auttavan käden tässä maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron poistamisessa oma käsitykseni on että ei bryssel siihen ole esteenä jos asiaan tartutaan

arvoisa puhemies näistä veroprosenttien korotuksista ja siitä että ne heijastuisivat tarpeeseen hillitä kunnallisverojen korotuksia kyllä täällä kuitenkin hallituksen perusteluissa selvästi todetaan tämäkin seikka olen samaa mieltä siitä että ehdottomasti tärkeämpää ja merkittävämpää on kulurakenteen uudistaminen kunnissa ja ja kustannusten karsiminen terveellä tavalla niin että kunnan talous on on tasapainoisella pohjalla mutta kyllähän on fakta myös se että tuotto on merkittävä monissa kunnissa varsinkin täällä kasvualueilla ja ja kyllä myös sillä saatava tuotto nyt kun se tässä uudistuksessa tulee suoraan kunnille on kunnille merkittävä tulonlähde ja kunnallisveron nostaminen olisi suoraan kiristys työn verotukseen ja sikäli heikentäisi työn vastaanottamista ja työn tekemisen kannusteita ja olisi tämän hallituksen politiikan vastaista

arvoisa puhemies tämä on yksi niistä lukuisista esityksistä jotka liittyvät tähän kilpailukykysopimukseen ja kilpailukykysopimuksen myötä tehtäviin muutoksiin joita tulee palkansaajien ja työnantajien sosiaaliturvamaksuihin mielenkiintoista on ollut huomata että tämän kesän jälkeen tätä kriittistä suhtautumista kilpailukykysopimukseen liittyvistä päätöksistä on esiintynyt myöskin muissa oppositiopuolueissa mutta tähän asti kun näitä sosiaalimaksuihin liittyviä muutoksia eduskunnassa on käsitelty vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ainoana ryhmänä ollut näitä vastaan tämä esitys joka nyt on käsittelyssä tarkoittaa siis että tehdään kertaheitolla kuudensadankahdenkymmenen miljoonan euron vuotuinen tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille eli suomalaiselle yritysmaailmalle tavalla joka samanaikaisesti vähentää sekä työttömyysvakuutusrahaston tuottoja että myöskin valtion ja kuntien verotuloja yhteenlaskettuna noin sadan miljoonan euron edestä kun itse olen sanonut että tämä kilpailukykysopimus on kokoomuksen unelmien täyttymys niin se liittyy juuri tähän tulonsiirrolliseen ulottuvuuteen tässä tehdään samanaikaisesti merkittävä suomalaiselle yrityselämälle kohdistuva tulonsiirto suomalaisten työntekijöiden kustannuksella ja kaiken lisäksi tämä tarkoittaa myöskin sitä että kun verotuotot vähenevät niin paine entuudestaan leikata julkisista palveluista sitten kasvaa kuten tässä on nytten monissa arvioinneissa tuotu esille niin niin tämä kilpailukykysopimusratkaisu on julkiselle taloudelle negatiivinen

mielenkiinnolla tulen nyt seuraamaan tätä eduskuntakäsittelyä näkyykö esimerkiksi demareiden ja vihreiden vasta herännyt kilpailukykysopimuskritiikki sitten myöskin nyt kun käsitellään näitä merkittäviä tulonsiirtoja tarkoittavia lakiesityksiä
arvoisa rouva puhemies muistetaan se tilanne minkä takia kilpailukykysopimus syntyi tähän maahan se oli se tilanne jossa suomi oli menossa kohtapuoliin kansainvälisen valuuttarahaston huomaan kun velanotto kasvoi työttömiä oli valtava määrä ja valtionvelka valtionvelka oli karkaamassa käsistä tämä tilanne oli lähtötilanne ja nyt sitten kun on saatu valtiontaloutta oikaistua muistamme sen että kun tämä juha sipilän hallitus aloitti toimikautensa niin silloin olimme ihan virallisten ja oikeiden laskelmien mukaan viisitoista prosenttia kilpailukyvyssä jäljessä pahimmista kilpailijamaista

kun katsoo suomen tuotepalettia mitä me myymme tuonne ulkomaille niin ruotsihan meidän pahin kilpailijamme on muun muassa metsäteollisuudessa ja myös metalliteollisuudessa ja monessa muussa mutta sitä on saatu nyt kiinni niin että olemme melkein saavuttaneet ruotsin tällä hetkellä jos tällä menolla jatkuu ja pystymme tekemään järkeviä ratkaisuja niin työmarkkinapöydissä kuin täällä eduskunnassakin niin noin kaksituhattayhdeksäntoista saavutamme saksan kilpailukyvyn elikkä silloin olemme tehneet sen mihin pyrimme edustaja andersson aivan aivan hyviä lukuja esitti mutta kannattaa muistaa kuitenkin se todellinen luku mikä on kaiken takana ja se on työttömyyden kustannus karmeimmillaan suomessa maksettiin työttömyyskustannuksia tässä maassa noin seitsemän miljardia euroa jokainen ihminen joka saa työpaikan pienentää tätä lukua ja se todellinen kestävän pohjan laatiminen on siellä jos joku kuvittelee että veroja kiristämällä valtiolle valtiolle ja kunnille tulevien maksujen korotuksilla luodaan se kestävä pohja jolla

mitä tarkoitetaan kilpailukyvyllä suomen kohdalla tämä koko kilpailukykysopimushan perustuu virheelliseen analyysiin siitä että suomen yksikkötyökustannukset siis työtunnin hinta vientialoilla olisivat olleet merkittävästi korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi saksassa tai ruotsissa sellaisia lukuja ei ole kukaan taloustieteilijä pystynyt esittämään jotka todistaisivat tämän sen sijaan se keskeisin muutos mikä suomessa oli tapahtunut liittyi työn tuottavuuteen ja työn tuottavuuteen erityisesti vientialoilla ja meidän vientisektorillamme jossa keskeisin muutos on nokian

että suomi pystyy pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa esimerkiksi juuri ruotsia vastaan puhtaasti palkanalennuksiin perustuvalla politiikalla joka nyt käytännössä on ollut sipilän kilpailukykypolitiikka tähän asti sen sijaan me olemme toistuvasti peräänkuuluttaneet lisäpanostuksia työn tuottavuuden parantamiseen ja meidän elinkeinorakenteemme uudistamiseen tuotekehitykseen innovaatioihin ja tutkimukseen sieltä tämä hallitus on leikannut nyt tämän kilpailukykysopimuksen seurauksena kun valtiontalouden epätasapaino vielä entuudestaan kiihtyy pahoin pelkään että tämä tulee näkymään joko siinä että ei edelleenkään osoiteta tarvittavia lisäresursseja meidän kilpailukykyämme aidosti parantaviin toimenpiteisiin tai sitten siinä että entuudestaan heikennetään tällä hetkellä työttöminä olevien pienituloisten suomalaisten toimeentuloa mikä on ollut sipilän kilpailukykypolitiikan kolikon kolikon toinen puoli

edustaja anderssonin puheenvuorosta vastaamaan kun siinä oli muutamia hieman hämmentäviä kohtia eli vasemmistoliiton mielestä nyt on huono asia että suomessa tehtiin kilpailukykysopimus se on tullut selväksi mutta mitä sitten olisi pitänyt tehdä odotin tuossa äskeisessä puheenvuorossa juurikin vastausta tähän kysymykseen ja sieltä tuli ainoastaan esille että olisi pitänyt laittaa lisää rahaa johonkin asiaan mutta kun meidän ongelmammehan oli se ettei meillä ollut sitä rahaa niin mistä se raha nyt olisi ollut pois millä niitä tutkimuspanoksia olisi kasvatettu ihmetyttää hieman älyllinen epärehellisyys tässä asiassa suomen eurojäsenyyden suhteen eli onko vasemmistoliitto nyt sitten esittämässä suomen eroamista eurosta vai mikä on teidän vastauksenne tähän sisäisen devalvaation paineeseen joka siitä väistämättä meille on seurannut mistä syystä muun muassa kilpailukykymme oli huonossa jamassa arvoisa

rouva puhemies minulla on kyllä hieman eri käsitys valtiontalouden tasapainosta tällä hetkellä kuin mikä edustaja anderssonin edustaman puolueen hallituksessa olon aikana tasapaino oli nyt meillä ensi vuoden budjetissa on varauduttu kahden pilkku yhdeksän miljardin euron velanottoon kun se pahimmillaan edellisen hallituksen jäljiltä oli seitsemän miljardia euroa niin että se siitä tasapainosta kannattaa ainakin luvut tunnustaa jos vaikka aatteellisesti aatteellisesti olemmekin eri mieltä asiasta jos edustaja andersson hurmaa puheellaan ehkä omat kannattajansa niin kannattaa kuitenkin sen verran olla rehellinen että tunnustaa heille että näiden ihmisten elämän kannalta se kaikkein tärkein asia on että heillä on töitä että he saavat työpaikan ja ansaitsevat itse elantonsa ennen kaikkea nuorille ihmisille äärimmäisen tärkeät kaksi asiaa ensimmäinen asia on se että heidän maksettavakseen emme sälytä valtavia velkoja koska ne velat mitä me tämänkin talon päätöksillä otamme lisää ne ovat pois meidän lapsiltamme kaikilta heiltä nuoriltamme ja lapsiltamme

sitä eläkkeellä olon aikaista elintasoa sitä millä ihminen elää eli omaa eläkettään tiedetään että tämän päivän eläketurva lähes kaikkien osalta reipasta sataatuhatta lukuun ottamatta perustuu työeläkkeeseen ja sitä aletaan kartuttaa siitä hetkestä kun ihminen menee töihin elikkä toivoisin että näissä asioissa ollaan kuitenkin rehellisiä ja sanotaan suoraan miten asiat ovat koska jos työpaikan ihminen saa

työttömyyskortistosta siirtyy työmarkkinoille niin se on todella suuri asia sen ihmisen elämän kannalta kaikin puolin ja valtiontalouden ja yleisen julkisen talouden kannalta kuten olemme nähneet tämän hallituksen aikana valtiontalous on tervehtynyt hurjaa vauhtia kuntatalous on jo kunnossa tuottaa ylijäämää elikkä kannattaa kuitenkin tosiasia tunnustaa mielipiteisiin meillä on oikeus mutta omat tosiasiat kannattaa jättää jonnekin muuanne

osoittaa sen että ette välttämättä ole tutustunut tähän käsittelyssä olevaan esitykseen kovinkaan tarkasti mitä tulee kilpailukykysopimuksen oikeastaan liian aikaista sanoa ne taloustieteilijät jotka tähän asti ovat kommentoineet tätä piristynyttä taloustilannetta suomessa ovat kyllä enemmänkin viitanneet siihen että suomi nyt vihdoin on päässyt mukaan siihen maailmanmarkkinoilla tapahtuvaan käänteeseen joka tapahtui jo ennen kuin kilpailukykysopimuksesta oli tehty mitään päätöksiä tämä talouskäänne joka sinänsä tietenkin on positiivinen uutinen tapahtui jo viime vuoden joulukuussa eli epäselväksi jää mikä tämän sopimuksen vaikutus siihen kokonaisuuteen tulee olemaan sen sijaan me tiedämme kyllä aika miljoonan tarkkuudella mitkä nämä tulonjako ja tulonsiirtovaikutukset ovat mitä tulee

ja työnantajiin sitten lopuksi kun edustaja mäkelä tässä nosti esille eurojärjestelmän niin mielestäni toisin kuin muut puolueet jotka harjoittavat lähinnä epämääräistä eu ja ja eurokritiikkiä me vasemmistoliitossa olemme johdonmukaisesti myöskin esittäneet uudistuksia joita me toivomme että rahaliitossa tehtäisiin jotka myöskin lisäisivät joustoja ja helpottaisivat tilannetta niille maille jotka syystä tai toisesta ovat taantumassa tai lamassa me olemme myöskin johdonmukaisesti kritisoineet sellaisia sääntöjä tai muutoksia joita rahaliitossa on tehty jotka meidän mielestämme heikentävät hallitusten mahdollisuuksia kansallisesti tehdä työllisyyttä edistävää finanssi tai talouspolitiikkaa

arvoisa puhemies kilpailukykysopimus on erittäin laaja iso kokonaisuus joka on tässä sopimusyhteiskunnassa syntynyt ja nyt käsittelyn pohjana oleva asia on yksi ulottuvuus siinä kuitenkin kilpailukykysopimuksella on tarkoitus puolustaa suomalaista työtä ja siitä meillä osoituksena on se että suomen vientiteollisuus on pystynyt valtaamaan viimeisen vuoden aikana lisää uusia tilauksia minkä seurauksia nyt tämän kasvun sysäyksenä olemme aikaansaaneet kilpailukykyyn vaikuttaa tuottavuus ja työn määrä täällä nousi esiin tutkimusmäärärahojen osalta että ongelma ei ole julkisen tutkimusrahan suuruus vaan ongelma suomessa on nimenomaan yksityisen tutkimusrahan suuruus joka on voimakasta vauhtia pienentynyt tänään valtiovarainvaliokunnassa asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että suomi kuuluu edelleenkin julkisen rahoituksen osalta viiden kärkimaan joukkoon

arvoisa puhemies työnteon verotus kevenee edelleen tämän hallituksen esityksen myötä ja se on hyvin myönteinen asia meidän työllisyytemme edistymisen kannalta tämä tuloverotuksen keveneminen aiheutuu osin työtulovähennyksen nostamisesta osa siitä johtuu verotuksen verotaulukon tulorajojen nostosta prosentilla sekä osa marginaaliveroprosenttien nolla pilkku kahdenkymmenenviiden prosenttiyksikön nostamisesta palkansaajien osalta tämä hallituksen esittämä tuloveroasteikko johtaisi kohtuullisen tasaisiin veronalennuksiin eri tuloluokissa esimerkiksi kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa ansaitseva pienituloinen palkansaaja saisi kylläkin prosenttimääräisesti suuremman veronalennuksen kuin suurituloisemmat palkansaajat mutta kuitenkin euromääräisesti jonkin verran tai selvästi pienemmän alennuksen kuin korkeammissa tuloluokissa herää toki kysymys siitä voitaisiinko tätä esitettyä työtulovähennyksen profiilia muuttaa vielä enemmän pieni ja keskituloisia suosivaksi esimerkiksi siten että sen maksimimäärää korotettaisiin mutta vastaavasti myös poistumaprosenttia nostettaisiin ja pidettäisiin siten tämän veronalennuksen valtiolle veronalennuksen valtiolle aiheuttama kokonaiskustannusvaikutus kuitenkin samana enemmän huomiota herättää vielä se että eläkeläisten verotus ei ei näissä pienimmissä tuloluokissa kevene käytännössä lainkaan tai kevenee korkeintaan aivan mitättömästi ja kaikkein erikoisinta oikeastaan on se että pikemminkin kaikkein suurimpia eli yli kymmenentuhannen euron kuukausieläkkeitä koskeva verotus kevenee ja se kevenee jopa enemmän kuin vastaavia palkkatuloja saavien verotus

arvoisa puhemies lakiesityksessä ehdotetaan että vuositulojen neljätoistatuhatta euroa ylittävältä osalta maksettaisiin yle veroa kaksi pilkku viisi prosenttia muutos vapauttaisi yleisradioverosta noin kolmesataayhdeksänkymmentätuhatta pienituloisinta verovelvollista tämä tarkoittaa käytännössä sitä että pienituloiset saavat kuukaudessa reilun kympin verran enemmän käteen muutos rahoitettaisiin korottamalla parempituloisten yle veroa nykyisestä sadastaneljästäkymmenestäkolmesta eurosta sataankuuteenkymmeneenkolmeen euroon esitys on mielestäni reilu ja kannatettava on tosin rehellistä myöntää että koko valtakunnan alueella tv katsojat eivät ole samanarvoisessa asemassa tv näkyvyyden suhteen erityisesti pohjanmaalla muun muassa alajärvi soini lehtimäki alueella näkyvät ylen televisiolähetykset huonosti ja ajoittain eivät näy ollenkaan yle digita ja viestintävirasto ovat useita vuosia kamppailleet näkyvyysongelmien kanssa ja olleet yhteydessä asukkaisiin ilman merkittävää tulosta tv kuvan laatu ei ole parantunut ja vaikka kuva ei näy joutuvat asukkaat maksamaan tämän lakisääteisen maksun aikoinaan yle veroa perusteltiin muun muassa turvallisuudella silloisten perustelujen mukaan radio ja tv vastaanottimien kautta välitetään kriisi ja hätätilanteissa erilaisia viranomaisten turvallisuustiedotteita kun tietää että tv kuva ei näy eikä vastaanotinta avata eivät viranomaistiedotteet tavoita kansalaisia myös tämän takia on mielestäni ensiarvoisen tärkeää varmistaa tv kuvan näkyvyys koko maan alueella jos digita ei kykene tuottamaan tasokasta palvelua on perusteltua syytä kysyä miksi siitä pitää silti maksaa täysi hinta arvoisa puhemies esitän että ministeriössä olisi kyllä hyvä ja syytä pohtia millä tavalla me voisimme ohjeistaa digitaa niin että digita laittaisi riittävästi näitä lähettimien lähettimien vahvistimia jotta tv kuvan laatu paranisi koko valtakunnan alueella

puhemies edustaja hongisto hyvin esittelikin kyllä tämän mistä tässä on kysymys tämähän oli muuan turusen yle työryhmä joka sitten yksimielisesti päätyi tähän tähän esitykseen verotus on kokonaisuus sanoin sen jo tänä iltana täällä aiemmassa keskustelussa ja sanon sen vielä kerran uudestaan että verotus on kokonaisuus kun tänään aikaisemmin puhuttiin kiinteistöverosta niin kuultiin hellyttäviä tarinoita siitä että köyhyysrajalla elävät ihmiset joutuvat viimeistään nyt konkurssiin kun kiinteistöveroja korotetaan puolustele sitä etteikö se olisi jollakin tapaa heikentävä juttu mutta sitten taas kun verotus on kokonaisuus niin tämä yle veron poisto kolmeltasadaltayhdeksältäkymmeneltätuhannelta nimenomaan köyhyysrajalla elävältä ihmiseltä on nimenomaan juuri sitä kompensaatiota jolla kompensoidaan ja se on sitä että hallitus pitää kaikista myös heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä huolta kun ottaa kokonaisuuden huomioon niin tällä hetkellä yle verosta on vapautettu seitsemänsataatuhatta kansalaista ja se ei ole vähän tämä summa on

pienimmässä verotusluokassa kuitenkin seitsemänkymmentä euroa josta vapautetaan sitten edustaja mäkelälle voi sanoa että minä olen kuullut tässä salissa edustaja mäkelältä erittäin pitkiä listoja siitä mitä perussuomalaiset aikoinaan sai hallitukseen mutta taitaa olla nykyisin se porukka joka tämän sinne hallitusohjelmaan neuvotteli tässä sinisessä ryhmässä

veroton tonni joka nyt tällä esityksellä sitten vihdoinkin toteutuu tätä pidän erittäin merkittävänä asiana
arvoisa rouva puhemies edustaja turunen kuvasi hyvin tämän hallituksen esityksen kaiken kaikkiaan nimenomaan verotus on kokonaisuus tässä hallituksen esityksessä huomioidaan nimenomaan kaikkein pienituloisimmat ihmiset suomalaiset

miten siihen pystytään myöskin reagoimaan edustaja hongisto nosti esille tv kuvan näkyvyyden eri puolilla suomea erittäin hyvä huomio ja kyllä silloin kun meillä on suomessa käytössä yle vero ja maksetaan veronomaisesti maksua siitä että tv kuva näkyy sen tulee näkyä koko suomessa ja olla kaikille nähtävissä jotta sieltä myöskin hätätiedotteet saadaan kaikille viestitettyä itse toivon että hallituksen esitys menee tällaisenaan eteenpäin

yle veroasiassa on menty eteenpäin niin että pienituloisimmilta ihmisiltä se on käytännössä poistettu kokonaan on erittäin hyvä ja positiivinen asia verotus on kokonaisuus ja ja tämä yle veron poistaminen pienituloisimmilta on aivan oikea toimenpide toinen toinen asia tässä tietenkin on se että meidän on pidettävä huoli myös siitä että yleisradion yleisradion perusteltu perusteltu

äärimmäisen tärkeätä että yleisradion asema säilytetään ja rahoitus turvataan ja oikeudenmukaisuus samalla ja tämä hallituksen esitys jos mikä nimenomaan tekee sitä

arvoisa puhemies on tosiaan erittäin myönteistä että yle verosta annettua lakia muutetaan siten että lähes neljäsataatuhatta pienituloista vapautetaan nyt yle veron piiristä ja tällä vaalikaudellahan on vapautettu jo aiemminkin monia vielä pienempituloisia kuten edustaja mäkelä totesi niin tämä on tosiaan ollut perussuomalaisten pitkäaikainen tavoite ja on hienoa että parlamentaarisella yhteistyöllä ja hyvässä hengessä päästiin päästiin tähän lopputulokseen yle veron keventämisessä tämä helpottaa monen pienituloisen ihmisen verotaakkaa se ei ole kenenkään yksittäisen edustajan saavutus toki on erittäin hienoa että koko eduskunta näyttää olevan nyt tämän esityksen takana ainakin kaikki puolueet ja perussuomalaisten tavoitehan tämä on ollut jo kauan kuten sekin että alle tuhannen euron kuukausituloilla päästäisiin lähelle verovapautta ja tämän esityksen myötä se nyt jo käytännössä toteutuu jaan kyllä täysin myös edustaja mäkelän näkemyksen siitä että yleisradionkin tulee jatkossa tehostaa toimintaansa ja karsia kulujaan siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista tätä kulujen karsintaa ja tehostamista on tehty kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa tälläkin vaalikaudella hyvin paljon hyvin laajassa mittakaavassa eikä yleisradiokaan voi olla mikään erillinen saareke

rouva puhemies kaiken kaikkiaan on hyvin tärkeää turvata monipuolisen moniarvoisen median toimintamahdollisuudet niin yleisradion kuin kaupallisenkin median tästä olemme käyneet täällä useita keskusteluja pidän myös tärkeänä yleisradion osalta sitä että tässä on takana parlamentaarinen ratkaisu kuten muistamme lähihistoriaa niin sehän ei tällä kaudella aina ole ollut itsestäänselvää että päätökset tehdään parlamentaarisesti mutta sitten onneksi aina siihen on palattu arvostan todella paljon sitä koska jokainen meistä puolueista tietää että aina siellä hallituksessa ei

ylelle taattiin tuleville vuosille tietynlainen toimintarauha siinä koska sitä ennen ei ollut minkäänlaista varmuutta oikeastaan siitä rahoitusaseman kehityksestä tällä saatiin sellaista kaivattua pitkäjänteisyyttä ja myöhemmin nyt sitten nämä ratkaisut mitkä palattiin tekemään myös kolmikannassa mitkä tässä käsillä ovat olivat tärkeitä haluan myös sanoa että mielestäni on tärkeää että tässä yhteydessä sovittiin myös ylen rahoituksen jatkuvuudesta siltä osin että näitä leikkauksia sitten ei tule vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista ja siitä myös omalta osaltani haluan

puhemies niin kuin nyt edellisissä puheenvuoroissa kerrottiinkin mikä minulta itseltäni jäi mainitsematta ylen kokonaisrahoitukseen ei tällä päätöksellä millään tavalla puututtu vaan ylen kokonaisrahoitus pysyy entisellään sitten tästä työryhmän työskentelystä jonkun verran se oli niin sanottu pihtisynnytys ei se ihan helppoa ollut työryhmä kokoontui muistaakseni taisi olla neljä kertaa vai oliko jopa viisi kertaa mutta neljä kertaa ainakin tämä viimeinen kokoushan ajoittui sillä tavalla että sitten tässä jo täällä salissakin mainitussa perussuomalaisessa puolueessa oli ollut välillä puoluekokous ja ja eduskuntaryhmä silloin hajosi sitten itse asiassa missä lopullisesti tästä päätettiin

edustaja edusti oppositiota

muistaakseni taisi olla vielä se viimeinen kokous sillä tavalla että jopa sinisessä ryhmässä edustajana ollut elomaa piti vielä varsin kriittisen puheen tätä tätä esitystä vastaan ja poistui sitten paikalta jäämättä kuitenkaan kokouksen loppuun mutta myöhemmin on tietysti selvinnyt että hän meni pitämään tiedotustilaisuutta siitä että oli mennyt takaisin perussuomalaisiin tähän liittyy tämmöisiä mukavia muistoja ja hyvin mielenkiintoisiakin mutta tämän puheen lopuksi haluaisin antaa erityiskiitoksen kuitenkin sosiaalidemokraateille jotka suurimpana oppositiopuolueena kuitenkin sitten näkivät tämän kokonaisuuden pitemmälle pitemmälle ajalle ja ja sen tärkeyden että nämä asiat ylessä ylipäänsä tehdään parlamentaarisesti ja erityiskiitos edustaja

arvoisa rouva puhemies minulla on ollut koko ajan mielipide ylen toiminnasta ja siitä mitä se on satosen työryhmässä esitin muun muassa sen että sieltä sataviisikymmentä miljoonaa leikataan pois koska se on vanhentunut laitos lähinnä nyt toimittaa sdpn ja vihervasemmiston uutisia ja nyt se turvattiin että niitä tulee jatkossakin kiitos siitä muun muassa kokoomukselle ei ollut oikein semmoista päätöksentekokykyä niin kuin hallituksessa olisi pitänyt siihen aikaan olla sitten siinä on vielä semmoinen tietysti hyvä puoli että pienituloiset tästä jäävät pois mutta pienituloiset yritykset eivät jää pois siitä sinne tulee kuusisataa euroa vuodessa vain yle veroa napsahtaa oli tulotaso mikä tahansa ne unohdettiin täysin silloin turusen verotyöryhmän olisi pitänyt ottaa tämä huomioon ja muun muassa silloin kapinoin tätä asiaa vastaan mutta minkä yksin teet sille asialle

kiitos
arvoisa puhemies en ajatellut tätä enempää osaltani pitkittää kiitän kiitoksista ja arvostan niin kuin sanottu yhteistä yhteistä päättämistä näissä yleisradio asioissa ja välitän myös edustaja heinäluomalle varmasti sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän kautta sitten nämä terveiset jotka puheenjohtaja turunen tässä antoi minun tekee mieli vielä lisätä tähän yhteyteen kun puhumme median tulevaisuudesta kaiken kaikkiaan että se minkä haluaisin myös myös yhteiseltä pohjalta katsottavan olisi se että kun on myös tehty työtä kaupallisen median uutistoiminnan turvaamiseksi niin saisimme myös sieltä riittävät esitykset kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies edustaja hakkarainen toi esiin tärkeän näkökohdan tähän pienten yritysten yle veroon joka on todella korkea pienilläkin ja vähätuloisilla yrityksillä tähän tulisi kiinnittää huomiota mutta kun nyt historiasta puhutaan niin edustaja turunen ei ole ainakaan aina ollut yhtä hyvillä mielin tästä sosiaalidemokraattien suorituksesta edessäni on artikkeli demokraatti lehdestä päivätty ensimmäinen kuudetta seitsemäntoista turusen turusen mukaan oppositiolla ei ollut halua muutokseen opposition edustajilla lähinnä demareilla ei ollut halua alentaa pienituloisten verotusta ja laajentaa sadoillatuhansilla yle verosta vapautettujen joukkoa pidän tätä hyvin valitettavana turunen sanoo tiedotteessa no kyllähän tämä omasta mielestänikin hyvin valitettavaa on jos näin oli että sosiaalidemokraatit eivät halunneet vapauttaa pienituloisia tästä yle verosta vaan halusivat koplata tämän tässä ylen rahoituksessa joihinkin muihin asioihin kuten siihen ettei ylen rahoitusta voitaisi leikata lähivuosina sehän heillä pitkäaikaisena tavoitteena tuntui olevan

puhemies tässä oli tietysti ministeriön toimeksianto taustalla joka ei kuitenkaan luonnollisesti sido millään tavalla parlamentaarista työryhmää mutta antaa kuitenkin osviitat siitä mikä työryhmän tarkoitus on minä olen siinä mielessä ihan samaa mieltä siitä että näissä pienissä yrittäjät monta kertaa elävät siellä köyhyysrajalla ja ja näitten tutkimuksienkin mukaan vähän reilulla tuhannella eurolla kuukausittain olisi perusteltua siinä mielessä että voitaisiin vapauttaa mutta se on sitten paljon monimutkaisempi systeemi tämä oli henkilöverotukseen liittyvä asia jatkokehittelyssä ehkä kannattaa myös miettiä sitä miten näitten pienten yritysten kohdalla tehdään sitten tähän otsikkoon minkä edustaja mäkelä luki tuossa muistan sen erittäin hyvin siitä vähän keskusteltiinkin miten tästä työryhmästä tiedotetaan ulospäin kesken sen työryhmän toiminnan tosin tämä työryhmähän kokoontui niin kuin sanoin neljä kertaa ja ja aina ei ollut selvää se tuleeko meille seuraavaa kokousta vielä mutta joka tapauksessa tämä lausunto jonka annoin josta sitten tämä mäkelän lukema otsikkokin tehtiin oli reippaasti ennen sitä viimeistä kokousta

jossa sitten tämä parlamentaarinen työryhmä päätyi yksimielisyyteen oli nimenomaan se vaikuttavin ja merkittävin kokous että ylipäänsä tämä työryhmä pääsi tulokseen ja tässä kokouksessa nimenomaan tässä viimeisessä kokouksessa oli tämä hyvä rakentava henki josta nämä kiitokset lähetin

puhemies

osakeyhtiömuotoisia maatiloja on suomessa runsaat seitsemänsataa noin puolitoista prosenttia kaikista maatiloista osakeyhtiömuotoon siirtyminen on kuitenkin vähitellen kiihtynyt myös maataloudessa muiden perheyritysten tapaan osakeyhtiöittämistä on kuitenkin estänyt se että luonnollisena henkilönä yritystoimintaa harjoittavan siirtyessä osakeyhtiömuotoon osakeyhtiö on joutunut maksamaan yritysmuodon muutoksessa varainsiirtoveron joka erityisesti maataloudessa on varsin raskas kun siellä on kiinteä omaisuus tietysti merkittävä tuotanto omaisuus ja varainsiirtovero on neljä prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta on ollut kysymyksessä jopa kuusinumeroinen kokonaisluku hyvin tyypillistä on sadantuhannenkin euron varainsiirtovero näissä tapauksissa kun se koskee maapohjaa ja maatalouden tuotantorakennuksia on tärkeää että varainsiirtovero poistetaan tuomintamuodon muutoksessa osakeyhtiöittämisen pihvi on kahdenkymmenen prosentin yhteisöverokanta se mahdollistaa luonnollisena henkilönä toimimista tehokkaammin yhtiön investointeja varten otettujen velkojen maksamisen tulorahoituksella ääritapauksissa jopa kahdeksankymmenen prosentin suuruisella verotettavan tulon osuudella jos välttämätön elanto tilapäisesti hankittaisiin muualta varainsiirtoverokohtelua koskevan hallitusohjelmakirjauksen johdosta osakeyhtiöittämisten toteuttamista on nyt lykätty mutta selvää on että varainsiirtoverokustannuksen poistuminen lisää maatalouden yhtiöittämisiä merkittävästi

tämä hallituksen esitys varainsiirtoveron poistosta maatilan muuttaessa verotusmuotoaan on sellainen että on äärimmäisen äärimmäisen tärkeää että tämä laki hyväksytään koska tämähän mahdollistaa sitten tällaiset tällaiset nykyaikaiset liiketaloudelliset manööverit paljon paljon helpommin yksi mikä on tärkeä asia on se että se mahdollistaa myös maatilojen välisen yhteistyön koska moni moni maatilahan ehkä harkitsee edelleen investointia vaikka tilanne on tällainen kuin tällä hetkellä on usko tulevaisuuteen on kuitenkin maataloudessakin kohtuullisen vahva ja ja se tarkoittaa että moni moni maatila on lyönyt hynttyyt yhteen ja perustanut osakeyhtiön jonka

jos siitä saavutetaan ja kun siitä saavutetaan maatalolle toiminnallista hyötyä se on ehdottoman kannatettava

tyydytyksellä todellakin tilakoko on kasvussa toiminta on muuttumassa ja ja tulee tilanteita todella jolloin on järkevää toimia osakeyhtiömuodossa siinä kuitenkin itse vain juridinen asema muuttuu eikä mitään muuta tapahdu jolloin varainsiirtoveron periminen kiinteistöomaisuudesta ei ole perusteltua jos tällä tavalla voidaan edistää suomalaisen ruoantuotannon pärjäämistä tässä yhä kovemmassa kustannuspaineessa se on on hyvä asia ehkäpä myöskin sukupolvenvaihdoskin jatkossa kun nämä säädösten tulkinnat selvenevät voi olla helpompi ja sitä pitää tietenkin tervehtiä tyydytyksellä koska nimenomaan nuoria yrittäjiä me tarvitsemme suomalaiseen ruoantuotantoon

arvoisa puhemies tässähän on kysymys tupakkaveron korotuksesta ja varmasti tämänkaltaiset verot kun puhumme tupakkaverosta alkoholiverosta ja muista ovat muun muassa kansanterveydellisestä näkökulmasta perusteltuja verotuksen muotoja pyysin tämän puheenvuoron oikeastaan siksi että haluaisin myös muistuttaa siitä että eduskuntahan on keskustellut aika paljon tällaisista terveyspuolen veroista ja kun tässä nyt tehtiin päätös että makeisverosta luovuttiin niin samaan aikaan esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunta yksimielisesti kirjasi ponnekseen että tulisi saada korvaava terveysperusteinen vero tämän poistuneen makeisveron tilalle ja muun muassa sosiaalidemokraatit ovat kannattaneet tätä eduskunnan yhteistä linjaa ottaneet ottaneet sen myös omiin vaihtoehtoihinsa muistan että tuolloin kun asiasta keskusteltiin valtiovarainministerihän lupasi että jotain tämänkaltaista aletaan valmistella ja toivoisin todellakin että nyt oltaisiin jotain jo saatu

sillä alkaa tulla pikku kiire aikanaanhan tämä makeisvero poistui sillä perusteella että eu vaatisi meiltä tätä mutta silloinhan asiaa selviteltiin ja todettiin että vastaavantyyppisiä veromuotoja on kyllä eu maissa käytössä ja silloin tulikin kysymys kun hallitus jo kautensa alussa kaksi vuotta sitten tiesi että tämä makeisvero tulee sellaisenaan poistumaan miksi valmisteluihin ei lähdetty jo silloin no hyvä että luvattiin lähteä vuosi takaperin mutta se missä mennään sen kanssa nyt olisi mielestäni ollut tässä yhteydessä hyvä käydä läpi

arvoisa rouva puhemies tupakkaveron vaiheittainen korotus seuraavan kahden vuoden aikana on mielestäni lakiesityksenä erittäin hyvä ja perusteltu kansanterveyden kannalta tupakointi on todella haitallinen haitallinen ilmiö ja siitä moni ihminen saa itselleen sellaisia sairauksia joiden hoito maksaa sitten tuolla eri sairaalakierroksilla tavattoman paljon toivoisinkin että tässä asiassa pystyttäisiin jatkossakin etenemään niin että tupakoinnin tupakoinnin haittoja vähennettäisiin tupakointia vähentämällä verotus tarjoaa siihen oivallisen keinon toki tupakan haittaveroa korotetaan koska se on todella haitallista terveydelle mutta toivoisin myös sitä että kaikille lapsille kun he koulunsa aloittavat siellä kerrottaisiin reilusti ja rehellisesti sekä tupakan haitoista että myös alkoholin haitoista se terveyskasvatus on kaikista tärkeintä kun pienestä asti terveyskasvatusta lapsillemme annamme niin tällaiset

puhemies tupakkavero on hyvä esimerkki haittaverosta jonka korottamista itsekin pidän kyllä kannatettavana vaikka täällä aikaisemmin olen tänään kritisoinut muun muassa kiinteistöveron korotuksia niin tupakkaveroon suhtaudun aivan aivan toisin tupakkaveroahan on tämän vaalikauden aikana jo korotettu useaan otteeseen ja tämä ihan ihan looginen linja näyttää jatkuvan tämänkin hallituksen esityksen myötä muistaakseni nämä aiemmat tällä vaalikaudella tehdyt korotukset on tehty yksimielisinä en ole tästä aivan varma mutta näin näin muistelisin toivottavasti tämä yksimielinen linja jatkuisi tämänkin esityksen myötä edustaja hoskonen täällä puhui kansanterveydellisistä syistä ja näihin näkemyksiin on kyllä helppo yhtyä tämä tupakka on kyllä varsin varsin vaarallinen aine monelle suomalaiselle se aiheuttaa monia ongelmia terveyshaittoja ja kuolemiakin hyvin paljon muun muassa syöpien muodossa kansanterveydellisistäkin syistä ja näkökulmista katsoen tämä on hyvin perusteltu ja ehkäisee toivottavasti toteutuessaan näitä laajoja tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja ja terveysmenoja sekä yhteiskunnallekin aiheutuvia laajoja kustannuksia nämä aiemmat tupakkaveron korotukset ovat lisäksi lisänneet valtion verotuloja merkittävästi toivottavasti samoin käy tämän esityksen myötä ainoa huoli mikä tähän hieman liittyy on salakuljetuksen mahdollinen mahdollinen lisääntyminen mutta ainakaan aiemmin se ei ole suuresti kasvanut johtuen osin näistä veronkorotuksen asteittaisista muutoksista eli niitähän on tehty puolivuosittain ja uskon että tämän esityksen myötä jatketaan tällä hyvällä linjalla

arvoisa puhemies yhdyn tähän kiittelyyn joka koskee tupakkaveron korottamista se on tietenkin kansanterveyden kannalta tilannetta parantava toimenpide täällä on kiistelty siitä kuka on minkäkin lakihankkeen isä ja voin sanoa aidosti ja totuudenmukaisesti että tätä asiaa hoiti eniten hallitusneuvotteluissa smolnassa edustaja zyskowicz joten jos joku muu väittää olevansa puhuu muunnettua totuutta zyskowicz oli tämän esityksen takana vahvasti elinkeinonharjoittajien kannalta on ehkä ehkä hiukan ongelmallista tuo puolen vuoden vuoden välein tapahtuva korottaminen sitten edustaja viitaselle voisin sanoa että makeisveron tilalle on ehdotettu ja suunniteltu sokeriveroa mutta ilmeisesti sen valmistelu on käytännössä katkennut sen takia veron tekninen rakentaminen on käytännössä ylivoimaista
arvoisa puhemies vaikka en sinänsä tupakkaveron korotusta vastustakaan haluan silti tuoda esille että onhan se kuitenkin realiteetti etteivät kaikki halukkaatkaan tupakanpolton lopettajat siitä tupakasta noin vain eroon pääse ja tässä salissakin on useita kertoja kyselytunnilla todettu että tupakkavero on yksi niitä asioita jotka nostavat pienituloisten maksurasituksia tässä verotuksen kokonaiskuvassa lisäksi kun tupakan tuontia itärajan yli tiukennettiin hallituksen toimesta tupakkalain muutoksessa se aiheutti tiettyä alueellista epätasa arvoa sen suhteen että eu maista tuontia kuitenkin tuontia kuitenkin tapahtuu rannikon satamakaupungeissa ja nyt sitten sitä tupakkaa ei enää voida sieltä itärajan ylitse tuoda joten ihmiset kokevat että tämä oli alueellisesti epätasa arvoinen päätös

arvoisa rouva puhemies tuo on kyllä huono uutinen jos valmistelu kokonaan on katkennut tästä itse sokeriverostahan on tehty selvityksiä jo vuosia sitten ja todettu tietty ongelmallisuus monesta syystä mutta nimenomaisesti muistan hyvin viime syksyn kun makeisverosta luovuttiin ja eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokuntakin yksimielisesti puhui tällaisesta laajemmasta terveysperusteisesta verosta niin silloin kyllä hallituksen toimesta valtiovarainministeri orpo sanoi että nyt ryhdytään etsimään sitten mallia tällaiselle terveysperusteiselle verolle jos näin on niin kuin edustaja kiviranta sanoi että käytännössä tätä ei nyt sitten valmistellakaan ja taas on vuosi kulunut niin puhuttiinko muistaakseni

ehdotuksia täsmällisiä ehdotuksia tällaisen terveysperusteisen uuden veron toteuttamiseksi sen verran vielä sokeriverosta että sehän periaatteessa voidaan toteuttaa kahdella tavalla raaka aineverona ja sitten tuoteverona tuotevero on teknisesti käytännössä mahdoton ja raaka aineveroa en ainakaan itse kannata koska se jouduttaisiin kohdistamaan myös kotimaiselle muutenkin heikoilla olevalle sokerin tuotannolle ja ja on erittäin tärkeää että suomessa kuitenkin sokerin tuotanto säilyisi se on nyt selvästi uhanalaisena senkin vuoksi että tästä vuodesta lähtien eussa on poistettu maakohtaiset sokerikiintiöt

puhemies oikeastaan olemme tätä asiaa sivunneet tänään jo aikaisemmin kiinteistöverolakiesityksen yhteydessä eli tämähän on yksi esitys jolla kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen poistoa kunnille siten että yhteisöverotuksen kuntien osuutta nostetaan

huoli kaikkinensa esimerkiksi kun olemme kuulleet kuntaliittoa jo verojaostossa niin on käynyt ilmi että kun tällä nimenomaisella esityksellä on tarkoitus kompensoida noin kuusikymmentä miljoonaa kiinteistöveroa noin kaksikymmentäviisi ja sitten valtionosuuksilla noin kaksikymmentäviisi yhteensä sadankymmenen miljoonan euron verran niin kuntaliitto itse kertoo että oheiskustannuksiin joita tulee kunnille varhaiskasvatuksen maksun poistosta kaiken kaikkiaan tämä ei summanakaan kokonaisuudessaan ole riittävä kuntaliitto puhuu noin sadankolmenkymmenen viiva sadanneljänkymmenen miljoonan kompensaatiotarpeesta joka siis menee pari kolmekymmentä miljoonaa yli sen mistä hallitus ikään kuin sanoo että nyt kompensoidaan kaikki haluan nyt tässä täysistunnossakin kiinnittää huomiota tähän tosiasiaan että pitäisi olla nyt hallituspuolueidenkin hyvin tarkkana että lupaukset kompensaatiosta täyttyvät mutta toivottavasti viisain keinoin ja puhemies kuten olen sanonut mielestäni kiinteistövero ei kuulu siihen viisauteen

arvoisa rouva puhemies varhaiskasvatusmaksujen poistaminen noin seitsemältätuhannelta perheeltä on mielestäni erittäin hyvä ja perusteltu asia sen sen kompensoiminen todellakin on on mielestäni hyvin perusteltua edustaja pia viitaselle on kunniaksi mainittava että sitkeästi omaa linjaansa pitänyt täällä yllä mutta sanoisin nyt kuitenkin että kun erilaisia veroja ja maksuja määrätään niin ne ovat aina yhteiskunnalle sitä varten olevia rahoja että niillä palveluja tarjotaan esimerkiksi varhaiskasvatusmaksun kannalta äärimmäisen tärkeä verokertymäasia kuntien kannalta mikä on kunnan talouden yleinen tilanne se on suomen kunnissa parantunut viimeisen kahden vuoden aikana hurjaa vauhtia teidän hallitusaikananne kaksikymmentä viiva kolmekymmentä kuntaa oli kriisin partaalla ja suomeksi sanottuna kuntahan ei voi mennä tietenkään konkurssiin mutta nämä olivat ylivoimaisissa taloudellisissa vaikeuksissa tänä päivänä kuntien talous oli jo viime vuonna yli neljäsataa miljoonaa euroa ylijäämäinen tiedän että esimerkiksi kotikunnassani ilomantsissa varhaiskasvatusmaksuja ei peritä lapset saavat sen varhaiskasvatuksen korvauksetta mutta kunta on ollut säästäväinen ja pitänyt taloutta hyvässä kunnossa koko ajan tämä kuvaa sitä että teidän verotaktiikkannehan on tämä että te otatte yhden yhden pienen pienen pienen pisteen sieltä verotuksesta arvostelette sitä ja pidätte siitä valtavaa meteliä ja ikään kuin kiinnitätte huomion siihen yhteen pieneen seikkaan tietäen että ihmiset unohtaisivat totuuden mikä tässä asiassa on kuntatalous on vahvasti vahvistunut ja se on suonut mahdollisuuksia myös kun te tuotte näitä yksityiskohtia vahvasti esille niin niin teitä varmaan harmittaa se että suomen talous kasvaa hurjaa vauhtia tällä hetkellä kuntatalous tervehtyy valtiontalous tervehtyy sitä totuutta teidän pienet yksityiskohtanne eivät muuta yhtään miksikään tämä muistakaa koska on rehellisyyttä sekin että sanotaan ihmisille se kokonaiskuva millainen se on eikä vain sitä pientä yksityiskohtaa joka saattaa olla hieman ongelmallinen mutta ei kaada koko kokonaisuutta missään vaiheessa

se kaikkein olennaisin mutta kyllä niillä yksityiskohdillakin aina jokin pieni merkitys vähintään on joskus voi olla suurempikin no tämä esitys nyt käsittelee tätä yhteisöveron jako osuuden muutosta siten että kunnille tulisi siitä jatkossa suurempi osuus se on sinänsä yksittäisenä esityksenä aivan kannatettava kun kunnat saavat suuremman osuuden yhteisöveron tuotosta niin niille tulee suuremmat kannustimet kehittää elinkeinopolitiikkaansa ja houkutella alueelleen kasvavia työllistäviä hyvin menestyviä yrityksiä se on sinänsä täysin täysin ymmärrettävä tavoite ja tähän esitykseen on siinä mielessä helppo yhtyä sitten kuitenkin palaan vielä hieman tähän aiempaan keskusteluun jota tässäkin tämänkin pykälän kohdalla on käyty näistä varhaiskasvatusmaksujen alennuksista ja niiden kompensoinnista kunnille on todettu moneen kertaan että että tämä kompensaatio koostuu kolmesta osasta tästä esityksestä sitten kaksikymmentäviisi miljoonaa peruspalvelujen valtionosuuden nostosta ja kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa kiinteistöveron rajojen nostosta kyllä minä nyt tässä olen samoilla linjoilla kuin edustaja viitanen tässä vieressäni että kyllä tämä kiinteistöverotuksen ja varsinkin sen alarajan nosto on ongelmallinen se ei mielestäni kyllä millään tavalla lisää kuntien mahdollisuuksia se pikemminkin kaventaa niitä ja pakottaa ne nostamaan nostamaan kiinteistöverojaan olisi ollut järkevää ehkä mahdollistaa suuremmat liikkumavarat antaa sen alarajan olla paikallaan ja nostaa kiinteistöveroprosenttien ylärajoja kunnat olisivat silloin itse voineet päättää mitä tekevät nyt jopa niissä tapauksissa kun kunnilla ei ole halukkuutta nostaa kiinteistöveroprosentteja ne on pakotettu siihen mutta tämä varsinainen esitys joka koskee tätä yhteisöverojen

arvoisa rouva puhemies on kyllä sinänsä hämmästyttävää että olemme tässä nyt jo kaksi pilkku viisi vuotta käyneet tätä keskustelua täällä salissa ja edustaja hoskonen ei vieläkään ole lukenut sdpn vaihtoehtobudjetteja joita olemme kerinneet tekemään tässä ajassa jo kaksi ja kolmas on tulossa nimenomaisesti siinä on niitä kokonaisvaltaisia esityksiä verotuksen suhteen ja kokonaisyhtälö on esitetty niin että työtä enemmän reiluutta oikeudenmukaisuutta

kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta paitsi veropolitiikassa niin myös esimerkiksi näiden lomarahojen leikkausten suhteen julkisen sektorin ahkerilta työntekijöiltä olemme täällä sdpnä vaatineet esimerkiksi sitä että siinä täytyisi ottaa nyt takapakkia ja leikkaukset ja kun edustaja hoskonen täällä juuri todisti kuinka loistavasti kaikilla kunnilla menee niin varmasti sekin tukee sitä toivottavasti yhteistä ajatusta ennen pitkää että katsotaan että kasvu kuuluu kaikille se kuuluu myös niille hoitajille sairaanhoitajille keittäjille siivoojille ja julkisen sektorin työntekijöille ja siksipä tämä leikkaus tulisi perua sdphän esittää paitsi että se perutaan myös että tähän varataan

jos kunnille osoitetaan lisävelvoitteita tai viedään kunnilta mahdollisuuksia periä maksuja niin sitten asiaa ei kuitenkaan jätetä puhtaasti kunnan ongelmaksi vaan valtion puolelta osoitetaan mistä tämä asia voitaisiin kompensoida viime kaudellahan tällaista tehtiin että kunnille laitettiin velvoitteita eikä kerrottu mistä rahat otetaan ja silloin se käytännössä tarkoittaa monesti veroprosenttien nostoa joka taas sitten kurjistaa kunnan taloutta ja elinmahdollisuuksia minusta tuntuu että tämäkin nyt hallitus on tästä luopunut ja osoittaa kunnille mistä ne rahat löytyvät on niitä harvoja hyviä asioita joita hallitusohjelmaan on jäänyt perussuomalaisten vaikutuksesta
arvoisa rouva puhemies kyllä edustaja viitasella on hieman kummallisia käsityksiä siitä miten maailmassa mennään tällä hetkellä hänen budjettisanomansa on enemmän työtä vähemmän velkaa niin kuin hän äsken todisti vahvasti mutta olisipa teillä ollut silloin aikoinaan hallitusvastuuaikana nämä oikeat paperit käsillä minua pikkusen harmittaa edustaja viitanen että teillä on aina väärät paperit kun te olette jossakin jos te olette hallituksessa teillä on silloin

oikeat paperit mutta väärään aikaan koettakaa nyt vaihtaa ne paperit keskenään jonain päivänä että edes joskus yhden kerran seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana teillä olisi oikeat paperit mukana oikealla hetkellä jos minä metsämiesurani aikana olisin aikoinaan aina pitänyt väärät paperit mukana minä olisin itärajan pinnassa joutunut monta kertaa itänaapurin puolelle kun väärät kartat olisi ollut mukana ja sieltä palauttaminen on pikkusen vaikeampi prosessi kuin yhden budjettipuheenvuoron pitäminen

te vääristelitte että olisin sanonut että kunnilla menee loistavasti kuntien tilanne on parantunut loistavaan tilanteeseen on vielä pitkä matka minä sanoin että kuntien taloustilanne on parantunut neljälläsadalla miljoonalla viime vuoden laskelmien mukaan elikkä senkin te vääristelitte vääristelitte mutta se nyt on pieni juttu toivon hartaasti että jonain päivänä teillä olisi oikeat paperit sitä päivää minä kyllä jaksan odottaa

on ollut oikeita papereita nimittäin kyllähän kaikkien talousoppineidenkin todistus sanoo siitä että talous itse asiassa lähti käyntiin vuoden kaksituhattaviisitoista kesällä ja silloin nimenomaan ei hallituskaan ihan niin salamannopea ollut että kaikki keinot oltaisiin tehty ja siitä sitten hallituksen päätöksin lähti rakentamisbuumi ja lähti kaikki tämä elpyminen kyllä minä uskon että niitä oikeita papereita silloinkin luettiin puhemies mikä minua ihan oikeasti huolestuttaa koska minulla on

niin sanotuista ja edustaja hoskosenkin mielestä varmasti oikeista papereista hallitus itse esimerkiksi kertoo että juu kyllä meillä on varaa keventää miljoonaperijöiden verotusta ei sillä tosin työllisyysvaikutuksia ole mutta varaa on kuitenkin ja sitten samaan aikaan mietitään että okei pienituloisilta leikataan koulutuksesta leikataan vaikka ainakin tämänkin päivän ekonomistien paperien oikeiden papereiden mukaan on suuri virhe kun koulutuksesta leikataan kyllä minä nyt haluaisin että pientä huomiota tällaiseen pieneen inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteenkin kiinnitettäisiin nyt kun sitä kasvua on sen kasvun tulisi kuulua kaikille ja siksi minusta olisi todella tärkeää että niin veropolitiikassa kuin yleisestikin keltaisen kirjan sisällön suhteen päätyisimme siihen että kasvu jakautuisi tasaisemmin hyvä että kasvaa kasvun pitää jatkua tasaisemmin ja siksi ei riitä esimerkiksi että ilmoitetaan että hallituksen päämääränä on eriarvoisuuden vähentäminen ja perustetaan työryhmä mutta tosiasiassa pääministeri sipilä itsekin myöntää että

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdestoista kymmenettä kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarviota koskevan ehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona yhdestoista kymmenettä kaksituhattaseitsemäntoista kello neljätoista asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa keskustelussa tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena